lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto on kahdeskymmenestoinen kaksituhattakuusitoista ehdottanut että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa timo harakka on touko aallon kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut että asia lähetetään

valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anneli kiljunen ilkka kantolan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen

lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sari tanus anneli kiljusen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia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 keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sari tanus anneli kiljusen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia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

kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on sari tanus anneli kiljusen kannattamana

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi

kolmas lisätalousarvio tässä esityksessä lisätään nettomääräisesti lainanottoa ja muutamia muita lisäyksiä verotuloja vähennetään satakuusi miljoonaa euroa

ja tuloarviota kahdellasadallakymmenellä miljoonalla eurolla suurimmat korotukset tehdään ansio ja pääomatuloihin sekä yhteisö arvonlisä ja varainsiirtoveroihin perintö ja lahjaveron sekä ajoneuvoveron tuloutusta alennetaan eniten tuloihin vaikuttavat osinko ja osakkeiden myyntitulot niitä alennetaan noin seitsemälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla suurimmat muutokset kohdistuvat lisätalousarviossa maahanmuuttoon ja maahanmuutosta ja kotouttamisesta johtuviin menoihin tähän lisätään kolmekymmentäkahdeksan maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi tähän lisätalousarvioon on varattu kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa ja

tarkoitettu erilaisiin tukitoimiin erityisesti niille tiloille joidenka toimeentuloedellytykset ovat kaikkein heikoimpia

myös ansiopäivärahoja lisätään tähän momenttiin kohdistetaan kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa lisää lisätalousarvio lisää nettolainanottotarvetta

kolmesataaseitsemäntoista miljoonaa

arvioidaan vuoden lopussa nousevan sataankuuteen miljardiin

muuten tämä

tekninen ja tässä kohdistetaan

vain niihin kipeisiin ja akuutteihin tarpeisiin resursseja joita joudutaan tämän vuoden aikana vielä muuttamaan ja tekemään lisätalousarvioon sisältyy kolme vastalausetta lausumineen ja toivon että lisätalousarvio saa asianomaisen käsittelyn ja voidaan käsitellä niin että se saatetaan voimaan mahdollisimman

nopeasti

arvoisa

hallitus on näitä leikkauksia kovin auliisti tehnyt ja perustellut niitä aina sillä että meidän on pakko leikata ottaa heikommalta jotta velkaantuminen saadaan kuriin huomionarvoista on se että tässä lisätalousarviossa hallitus kuitenkin ottaa lisää velkaa velan mikä nyt otetaan määrä kipuaa liki kuuteen miljardiin se on kyllä täysin vastoin niitä periaatteita mitä hallitus on antanut ymmärtää että leikattava on tingittävä on pieni ihminen pieni suomalainen tingi jotta voimme saada velkaantumisen taittumaan näin ei ei käy velkaa otetaan lisää mihin rahat menevät me olemme usein kysyneet kun näimme tämän hallituksen talousarvion ja veroesitykset niin huomasimme että kyllä ne rahat menevät sinne hyväosaisten veronkevennyksiin hallituksella on näinä päivinä varaa keventää miljoonaperintöjen veroja antaa metsälahjavähennyksiä tehdä niin sanottuja sanottuja apteekkarivähennyksiä jotka hyödyttävät kaikkein hyvätuloisimpia yrittäjiä ja tänne rahat menevät sen takia otetaan velkaa että sitä riittää kaverille jaettavaksi hyväosaiselle kaverille puhemies tämä on huolestuttavaa paitsi oikeudenmukaisuuden näkökulmasta myös siksi että samaan aikaan työllisyystoimet puuttuvat hallituksen esityksistä kuulimme äsken että jälleen kerran meillä on käsissämme lisätalousarvio joka on lähinnä tekninen onko meillä varaa tehdä teknisiä lisätalousarvioita toinen toisensa jälkeen ilman työllisyystoimia ja samaan aikaan ajautua siihen tilanteeseen että emme saa kylliksi kasvua kenties olemme ensi keväänä niin kuin sosialidemokraatit ovat usein varoittaneet tilanteessa jossa hallitus tulee tekemään jopa lisäleikkauksia täällähän on peloteltu että mikäli ei saada taloutta kuriin ja työpaikkoja syntymään niin lisäleikkauksia tulee ja jos hallitus sanoo että niitä ei toki haluttaisi tehdä niin silloin ei kannattaisi tehdä näitä teknisluonteisia lisätalousarvioita vaan silloin kannattaisi tehdä sellaisia lisätalousarvioita missä lisätään työllisyystoimia jotka vaikuttavat tässä ja nyt heti

hallitus otti siitä kopin ja rupesi sitä osin noudattamaan eli perui tämän hoitajamitoituksen se oli erittäin positiivinen päätös tosin valitettavasti eilisessäkin keskustelussa teimme sen havainnon että edelleen hallitus haluaa leikata vanhuksilta seitsemänkymmentä miljoonaa mikä on väärin se ei ole oikein ikäihmiset ansaitsevat kunnon hyvän ja laadukkaan hoidon ja hoivan ja toivon että näitä säästösummia vielä mietitään

otetaan muutama puheenvuoro ja sen jälkeen menemme debattiin

arvoisa herra puhemies kiitos vinkeistä työllisyyttä kohtaan joskin voi todeta että kun sdpläinen ministeri hoiti työllisyysasioita viime hallituskaudella aikaansaannoksena oli satakolmetoistatuhattaneljäsataakolmekymmentäkahdeksan työtöntä lisää nyt työttömien määrä jo yhden vuoden ponnistelujen jälkeen on pienempi mutta toki kaikki vinkit vinkit otetaan vastaan se

työttömyyden pieneneminen näkyy jo siinä että pystyimme korottamaan ansiotuloverotuksen ja pääomatuloverojen kertymää sekä yhteisö arvonlisä ja varainsiirtoverokertymää tässä paljon parjatut toimet tulevat lisäämään työllisyyttä ja toimeentuloa talouskasvua tulevillekin vuosille esimerkiksi metsälahjavähennys

saamme pyörät pyörimään syntyy talouskasvua se on tosiasia että palveluasunnoista ei paljon metsäkauppoja tehdä eivätkä niitä tee liioin perikunnat jotka ovat riitaisia siksi on erittäin hyvä että uskallamme tehdä tällaisia rohkeita avauksia on tosiasia että joudumme laittamaan valtiontaloutta kuntoon ja ja siellä tulevaisuudessa häämöttää myös tämä velkaantumisen taittaminen toki sitä ei voi tehdä yhdessä vuodessa vaan vaan sitä on tehtävä pitkäjänteisesti ja toki kasvu ja työpaikat edellä myönnän

arvoisa puhemies täytyy sanoa että edustaja viitanen puhui kyllä totuuden tämä hallitus on systemaattisesti kieltäytynyt ottamasta omissa toimissaan vastuuta työllisyydestä se luottaa sokeasti markkinavoimiin ja jos sillä jotain omaa ajattelua tähän lisäksi on niin se on työehtojen heikentämistä jota yritetään kerta toisensa jälkeen eri puolilta ja eri termein sitten täällä ovat niin kuin edustaja viitanen aivan odottamassa nämä lisäleikkaukset lisäleikkaukset odottavat niin kuin ministeri orpo on sanonut ja häntä ennen sanoi myös ministeri stubb että siellä ne ovat kulman takana mikä se kulma on arvoisat edustajat arvoisa puhemies mikä on tämä kulma jonka takana ne ovat tämä kulma on kunnallisvaalit hallitus on tehnyt hämmästyttävän päätöksen johon hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat ilmeisesti antaneet siunauksensa että kehysriihi ja nämä leikkauspäätökset siirretään kuntavaalien jälkeiseen aikaan koskaan ei ole ollut ajatusta pitää kehysriihtä näin myöhään jolloin myös eduskunnalle jää vähemmän aikaa käsittelyyn jokainen joka on kuunnellut nämä käytetyt puheenvuorot ymmärtää mistä tässä on kysymys kansalaisille ei haluta kertoa että edessä on konkreettisia uusia leikkauksia johtuen hallituksen työllisyyspolitiikan siellä ne odottavat nyt ja sitten kansalaiset pidetään pimennossa kuntavaaleihin saakka jotta kukaan ei äänestyspäätöstä tehdessään arvioisi hallituksen politiikan onnistumista ja oikeudenmukaisuutta mutta epäilen että ihmiset eivät tule alistumaan tähän mitä nyt yritetään yritetään pimittää

arvoisa puhemies pyydän siirtyä jatkamaan puheenvuoroa eero heinäluoma ei se loppunut koska hän ei huomauttanut

arvoisa puhemies pyydän jatkaa vielä muutaman ajatuksen verran koska koska todellakin olin äärimmäisen hämmästynyt kun tuli julkisuuteen tämä päätös että hallitus siirtää kehysriihen kuntavaalien jälkeiseen aikaan enkä voinut olla myöskään kiinnittämättä huomiota siihen miten siitä tiedotettiin en tiedä kuinka moni edustaja huomasi tämän asian mutta siitähän ei hallitus tiedottanut normaalisti lehdistötiedotteella ei ollut ensimmäistäkään ministeriä kertomassa miksi tämä on tehty vaan tämä ilmestyi twitter tilille valtioneuvoston twitter se sai useamman päivän olla koska osoittautui ettei kukaan muukaan minun lisäkseni seuraa valtioneuvoston twitter tiliä no nyt olen ymmärtänyt että jotta tietää mitä hallitus tekee niin kansanedustajien täytyy arvoisat kollegat siirtyä valtioneuvoston twitter tilin seuraajiksi sinne hallitus piilottaa nämä tällaiset päätökset toivoen että twitter tiliä ei todellakaan kukaan seuraa eihän tämä tällä tavalla voi olla tämä ei ole kunniaksi politiikalle että ensinnäkin siirretään vaalien yli päätöksiä joiden tiedetään tulossa kaikki tieto asiassa on olemassa ensimmäistäkään asiallista syytä tähän lykkäykseen ei ole lausuttu ja sitten toisekseen yritetään piilottaa vielä tämä niin ettei kukaan kiinnittäisi asiaan mitään huomiota eikä eduskuntakaan koskaan kysyisi koska kehyskäsittely alkaa ja miksi näin sen takia että työllisyyden hoitoon tehtävät satsaukset eivät ole riittäviä ja se näkyy myös tässä

arvoisa

viitanen ja heinäluoma

jos ne toimet joita te valtiovarainministeripuolueena olitte esillä pitämässä olisivat vähentäneet tämän maan työttömyyttä ja olisivat saaneet talouden kasvuun niin tällä kaudella ei olisi enää tarvinnut tehdä niitä toimenpiteitä joilla nyt työttömyys on saatu laskuun ja niitä toimenpiteitä millä nyt talous on saatu hienoiseen kasvuun se on merkittävä ero siinä mitä nyt tehdään ja mitä tehtiin viime kerralla se politiikka ei kääntänyt meidän maan talouden suuntaa meidän työttömyys paheni ja meidän kasvanut nyt kun katsomme ennusteita lähes kaikki ennusteet lupaavat sitä että käänne parempaan on tapahtunut se on hiuksenhieno se vaatii edelleen meiltä kaikilta yhteistä työtä sen eteen että se se talouskasvu vahvistuu mutta se on kuitenkin nyt tapahtunut käänne on siis tapahtunut meillä tällä hetkellä talous kasvaa ja meillä tällä hetkellä työttömyys on vähentynyt toki niin kuin tässäkin talousarviossa todetaan pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen ollut nousussa ja se on nyt se vitsaus minkä eteen hallituksen pitää etsiä lisää toimenpiteitä että pystymme auttamaan heitä myös takaisin työelämään näitä toimia pitää pitää löytää lisää ja itse olen vakuuttunut että paras keino siihen on se että kun me saamme tämän maan talouden tasapainoon me saamme tähän maahan lisää työtä niin sitä sitä kautta

arvoisa puhemies sellaisia asioita jotka tällä kaudella ovat onnistuneet jotka ansaitsevat varmasti maininnan on esimerkiksi kilpailukykysopimus työnantajat ja työntekijät tekivät yhdessä sopien merkittävän ratkaisun minkä vaikutukset eivät vielä tässä näy ja ymmärsin niin että vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikki puolueet ovat tukeneet sitä kilpailukykysopimusta minkä toimenpiteet siis työntekijät ja työnantajat yhdessä sopivat vihreät ovat totuttuun tapaan hieman olleet siinä silloin tällöin eri mieltä tilanteesta riippuen mutta mutta laajasti yhteiskuntasopimus kilpailukykysopimus on saanut tukea poliittisista puolueista ja sen vaikutukset tulevat toivottavasti vahvistamaan tätä talouskasvua kilpailukykysopimuksen osana hallitus on tehnyt myös veroratkaisuja kaikkien suomalaisten verotusta kevennetään ja niin kuin tästäkin todetaan niin meidän maltillisen kasvun taustalla on etupäässä yksityisen kulutuksen ja lisäksi investointien kehitys eli yksityisen kulutuksen ja tätä nimenomaan halutaan vahvistaa sillä että työn verotusta kevennetään kaikilta suomalaisilta niin kuin kilpailukykysopimuksen yhteydessä hallitus linjasi tekevänsä sen lisäksi kaikista pienimmällä toimeentuleville tuli tuo oma kohdennettu kohdennettu panostus on totta että valtionlainan kokonaismäärä nousee ja se on huolestuttavan suuri sataviisi pilkku kahdeksan miljardia euroa se on noin viisikymmentä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja tämän eteen nyt tehdään töitä että velkaantuminen saadaan taittumaan haluan arvoisa puhemies antaa kiitosta hallitukselle siitä että maatalouden eli suomalaisen ruuan tulevaisuuteen panostetaan tässä lisätalousarviossa ja lisäksi maininnan arvoisia asioita täältä ovat muun muassa lng terminaali investointiasia ja ja muutamat muut joita joita voisi tässä vielä vielä esille nostaa aivan lopuksi arvoisa puhemies kun valtiontalous on kokonaisuus niin haluan myös antaa kiitosta siitä että

olen myönteisesti ottanut vastaan myös ne viestit että puolustuksesta pidetään huolta puolustusministeri niinistön johdolla entistä vahvemmin ja näitä näitä lisäyksiä vain tällaisessa vaikeassakin taloustilanteessa tarvitaan arvoisa puhemies tässä on se ero mikä oli viime kauden talouspolitiikassa ja tämän kauden talouspolitiikassa nyt

mittaisia vastauspuheenvuoroja ja ne aloittaa edustaja lindtman
arvoisa puhemies todella on niin kuin edustaja viitanen sanoi että että kyllähän tiedettiin että sillä mitä oppositiosta sanottiin on vaikutusta mutta että näin nopeasti näin nopeasti hallitus on lähtenyt toteuttamaan sdpn vaihtoehtobudjettia hoitajamitoitus ja sitten viimeisimpänä juuri äsken käsitelty sotaveteraaneilta leikkauksen peruminen arvoisa puhemies kyllähän tämä on megaluokan asia jos hallitus aikoo pimittää uudet leikkaukset kansalaisilta ennen kunnallisvaaleja minä epäilen että tässä on kyse siitä että pääministeri sipilä lupasi että nyt kaikki vaikeat päätökset ovat ohi me olemme täällä koko ajan sanoneet toisin kuin edustaja kalmari täällä hallituksen ajamista veronkevennyksistä jotka kohdistuvat maamme kaikkein suurituloisimmille muun muassa rikkaimmille apteekkareille esimerkiksi lainsäädännön arviointineuvosto ja talouspolitiikan arviointineuvosto ovat todenneet että niillä ei ole työllisyysvaikutuksia aiotteko todella pimittää nämä leikkaukset jotka aiheutuvat näistä veronkevennyksistä kunnallisvaalien yli siihen ei tullut vastausta jäämme sitä odottamaan

arvoisa herra puhemies tässä nähdään sdpn yrittäjämyönteisyys minusta on suorastaan noloa että suklaalevyjen kanssa kierrettiin puhumassa yrityksille siitä miten sdp ymmärtää sen että työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin jonne ne todellisuudessa syntyvät ja silloin kun pienille ja keskisuurille yrityksille tullaan vastaan niin että he voisivat jatkossa työllistää enemmän tehdään parturivähennys ja autokorjaamovähennys

on tämä politiikka välillä aika erikoista edellisen hallituksen pääministeripuolueen edustaja on nyt täällä pöntössä ja ja yrittää siirtää vastuun teidän johtamanne hallituksen epäonnistumisista muiden puolueiden harteille tämän lisäksi hallitus yrittää nyt ottaa kunnian siitä että esimerkiksi rakennusalalla rakentamisen volyymi on kasvanut mikä kyllä näkyy työllisyystilastoissa mutta jos tarkastellaan näitä työllisyyslukuja niin mitä ne kertovat hallituksen työllisyyspolitiikan vaikuttavuudesta tai onnistumisesta lokakuussa tänä vuonna oli enemmän kuin edeltävänä vuonna pitkäaikaistyöttömyys siis kasvaa edelleen työelämän ulkopuolella olevia oli

enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna enemmän piilotyöttöminä olevia nämä luvut kertovat siitä että hallituksen työllisyyspolitiikka on epäonnistunut täysin

minun täytyy ihmetellä tätä eduskunnan keskustelua sellaiset puolueet jotka esittävät nyt tämän vuoden osalta jo velkaantumisen lisäjatkoa velkaantuisitte enemmän kuin koskaan suomessa näinä viime vuosina on velkaannuttu mutta vielä härskisti lisätalousarviossa otetaan lisää velkaa samaan aikaan kiertävät kentällä kertomassa että nyt tämä velkaantuminen lopetetaan minusta se on hyvin kaksinaamaista touhua ja samat puolueet

pettynyt siihen että työllisyyspolitiikka ei tunnu olevan kenenkään hoidossa tässä hallituksessa

viime vaalikaudella todellakin sosialidemokraatit olivat valtiovarainministerin salkun haltijoita ja työministerin tuloksena oli se että valtio ja julkinen sektori kunnat mukaan lukien siis velkaantui yli kolmekymmentä miljardia euroa

puhemies minusta on vastenmielistä se kuinka kokoomuslaiset lyttäävät edellisiä pääministereitä oman puolueensa pääministereitä onnea vain jyrki kataiselle ja alexander stubbille minusta on aivan yhtä vastenmielistä se kuinka edustaja kalmari täällä lyttää sosialidemokraatteja siitä kuinka työllisyyttä on hoidettu huonosti on ilman muuta selvää että viime kauden työllisyystilastot pettymys aivan kaikille mutta kannattaa muistaa että meillä on ollut sosialidemokraattinen työministeri joka varmaan pitää hallussaan ennätystä siitä kuinka paljon yhden vaalikauden aikana on saatu porukkaa työllistettyä ja hän muuten istuu täällä salissa tällä hetkellä en ainakaan tiedä ministeri filatovin jälkeen ketään joka olisi onnistunut työllisyyttä parantamaan niinkin reippaasti kuin kerran tapahtui toivon ja me kaikki toivomme jokaista uutta työpaikkaa ikävää on se että pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuodessa kaksitoistatuhattaneljäsataa se vaatii töitä

arvoisa herra puhemies todella nyt on sekä hyviä että huonoja uutisia ja ja tässä lisätalousarviokeskustelussa olisi syytä pistää vauhtia niihin asioihin joilla saadaan tätä positiivista kierrettä kierrettä karttumaan kun on peräänkuulutettu tätä kevään puolivälitarkastelua niin nyt on vielä pitkä aika tehdä töitä siihen asti ja ja tämä positiivinen kierre joka selvästi on nyt alkanut pitää saada jatkumaan nyt työllisyysasteenhan ennustetaan nousevan kuuteenkymmeneenkahdeksaan pilkku viiteen

puhemies pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä ei ole koskaan ollut suomessa niin suuri kuin nyt yli kolmekymmentäviisi prosenttia ja se jatkaa ennusteen mukaan kasvuaan tulevina vuosina ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä on tänä vuonna satakaksikymmentäviisituhatta eli enemmän kuin viime vuonna tämä ei ole opposition propagandaa vaan tämä on työ ja elinkeinoministeriön ennusteesta suoraan minusta surullinen puoli on se että hallitus lupasi viime kehyksen yhteydessä lisää toimia pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseen hallitus lupasi niitä budjetin yhteydessä hallitus lupasi että tänä syksynä saamme lisää toimia niitä joita budjettiriihessä ei ehditty valmistelemaan mutta me emme ole saaneet niitä toimia meillä on tekninen lisätalousarvio joka ei

herra puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on toki esittänyt omia vaihtoehtoja mutta samalla myös tukenut hallitusta useissa sen talouspoliittisissa valinnoissa esimerkiksi yrittäjyyteen liittyvissä liittyvissä parannuksissa toivon mukaan tulevat jatkossa näkymään parempana työllisyytenä näitten pienten ja keskisuurten yritysten kannalta annamme myös tunnustuksen kilpailukykysopimukselle ja sille että hallitus on perääntynyt useista epäonnistuneista ehdotuksistaan mutta täytyy sanoa että tässä keskustelussa ihmettelen kyllä kokoomuksen taholta tullutta retoriikkaa edellisen hallituksen toimintaa kohtaan koska viime hallituksen talouspolitiikkaa johti kokoomus suurimpana puolueena ja pääministeripuolueena nyt kokoomuksen edustajat moittivat sitä ja kehuvat keskustajohtoista

herra puhemies paremman talous ja työllisyyspolitiikan aikaansaamiseksi sekä tämän että kaikkien edellisten ja tulevien hallitusten pitää koko ajan luoda parempia edellytyksiä no tämä hallitus on tehnyt rakenteellisia uudistuksia maakuntahallinnon sote sen lisäksi on saatu aikaan kilpailukykysopimus uskon että nämä lisäävät luottamusta ja myöskin ennustettavuus paranee hallitus epäonnistunut vai onnistunut tämä ei ole oikea hetki arvioida vaan nyt edelleen on luotava näitä edellytyksiä joilla luottamusta lisätään minusta tämä keskustelu kannattaa käydä sitten vaalikauden lopulla avoimin rehellisin mielin kuitenkin kaikki ne toimet jotka tähän asti on tehty ovat lisänneet luottamusta ovat parantaneet työllisyyttä ja pieniä talouskasvun oraita on jo liikkeellä

arvoisa puhemies perusporvarihallitus ja sen edustajat voisivat sen sijaan että kiinnittävät huomiota niihin pieniin merkkeihin talouden elpymisessä ja työllisyystilanteen paranemisessa sinällään hallituksella ei ole mitään tekemistä niiden rehellisesti kiinnittää huomiota siihen että heidän poliittiset tavoitteensa ovat edenneet ovat edenneet sillä tavalla että hyvinvointivaltion perusrakenteita ollaan vaarantamassa se liittyy soteen pakkoyhtiöittämiseen ja niin edelleen se liittyy kikyyn siinä mielessä että he ovat päässeet kurittamaan nöyryyttämään palkansaajaliikettä kiristyksen kautta se liittyy veroratkaisuihin joissa omaisuuden ja suurten tulojen etuja on pystytty puolustamaan se liittyy siihen että työttömiä ja hädänalaisia on päästy suhteellisesti eniten kurittamaan nämä ovat poliittisia tavoitteita niissä perusporvarihallitus edennyt voisiko sanoa kukonharppauksin mutta talouden ja työllisyyden suhteen ei mitään

arvoisa puhemies edustaja heinonen on kyllä täysin ansaitusti saanut täällä kylmää vettä niskaansa minusta on täysin moraalitonta itse asiassa esitellä asiat siinä valossa että edellisen hallituksen politiikka olisi sosialidemokraattien vika päätökset tehdään hallituksessa hallitusohjelman mukaisesti heinonen tietää sen eikä pidä hämätä ihmisiä kansalaisia tuonkaltaisilla puheilla kiitos edustaja heinäluoma tästä nimestä twitter

olen aiemmin puhunut siitä että voidaan antaa nimeksi guinnessin hallitus jolloin pääsee guinnessin kirjaan siis petettyjen lupausten määrällä onko se

puhemies viime hallituskaudella valtiovarainministerinä oli lopussa sosialidemokraattien antti rinne nyt kokoomuksen petteri orpo tämän toin esille omassa puheenvuorossani ja ja totesin sen että viime hallituskauden toimet eivät olleet sellaisia että niillä olisi talous saatu kääntymään jos ne talousratkaisut joita silloin tehtiin olisivat olleet niin hyviä että meidän olisi lähtenyt kasvuun niin tälläkään hallituskaudella ei olisi enää tarvinnut tehdä niitä leikkauksia mutta niitä tarvittiin ja nyt onneksi näyttää siltä niin kuin tässä näimme että talous on hienoisesti kääntynyt kasvuun sellaista emme nähneet viime kaudella mutta hämmästelen sitä että sosialidemokraateista esimerkiksi puheenjohtaja arvosteli sitä että tehdään päätöksiä asiakkaiden tarpeet huomioiden minun mielestäni se on hienoa että lähestytään asioita enempi asiakkaiden näkökulmasta kuin esimerkiksi hallituksen näkökulmasta

herra puhemies kyllä se nyt se täytyy kokoomuksenkin myöntää että tässä tehdään arvovalintoja ja arvovalintana tällä hallituksella on kylmä kyyti köyhille ja kokoomuslainen markkinauskoinen talouspolitiikka siitä me nyt lähdemme sen seurauksena me olemme tehneet julmia leikkauksia viimeksi tänään hallitus esitti ja eduskunnan hallituspuolueet äänestivät kansaneläkkeen indeksin leikkauksesta puhemies se mikä on mielestäni tämän päivän tärkeä asia minkä edustaja heinäluoma toi täällä esiin niin nyt tällä menolla uhkaavat lisäleikkaukset kunnallisvaalien kulman takaa ja hallitus haluaa pimittää kansalta sen että se joutuu tekemään lisää näitä julmia leikkauksia vasta kunnallisvaalien jälkeen sitä ei pidä hyväksyä minä haluan että hallituspuolueet nyt ottavat kantaa tähän asiaan mikä täällä

stubb että orpo kokoomuksesta ovat väläytelleet lisäleikkauksia keväällä

puhemies kyllä edustaja viitaselle ja kumppaneille haluaisin sen ilmoittaa että kun sitä puolivälikehystä tehdään niin se tullaan tekemään siten että se on kasvua tukeva se on investointeja tukeva se on työllisyyttä tukeva puolivälikehys ja ennen kaikkea myöskin alueellista elinvoimaa tukevia päätöksiä se on meidän suomen elinehto suomi on niin laajasti jakautunut maa että meidän täytyy saada alueita tuettua ja sitten mitä tulee taas tähän velkaantumiseen mikä tässä lisäbudjetissa oli ja mitä on kysytty niin tässähän velkaannutaan lisää kolmesataaseitsemäntoista miljoonaa mutta se johtuu pääasiassa siitä että osinko ja myyntitulojen jaksotus menee ensi vuodelle ja näitä osinko ja myyntituloja olisi tullut lähes kahdeksansataa miljoonaa

puhemies kun näin hyvä välitarkistus on tulossa niin kuvittelisi että se kannattaisi ottaa ennen kunnallisvaaleja täällä on puhuttu pienistä ja keskisuurista yrityksistä varmasti kaikki olemme sitä mieltä että siellä syntyvät uudet työpaikat mutta mutta kun on selkeästi osoitettu eduskunnan tietopalvelun numeroin että tämä hallituksen yrittäjävähennys ei tuo työpaikkoja se tuo lisää tuloja kahdelle suurimmalle

sillä on erittäin pitkä varjo niin kuin edustaja filatov sanoi se on inhimillinen tragedia mutta se on myös talouspoliittinen kysymys arvoisa herra

puhemies ihmettelen kyllä suuresti sosialidemokraattien asennetta ja yleensäkin opposition puheita tässä asiassa ainoa todellinen tie eteenpäin on todella se että saamme tähän maahan työpaikkoja lisää otatteko te otatteko te todella sen riskin että meidän kansantaloutemme

vientitakuita tulee ottaa lisää koska telakoilla menee hyvin metalliteollisuus investoi metsäteollisuus investoi kaivosalalla tapahtuu autoteollisuudessa tapahtuu te itkette täällä menneen maailman lumia sen tautta kun teille tuli toistasataatuhatta työtöntä lisää mitä te vielä sitten vielä sitten haluatte jos meillä rupeaa korko nousemaan ja jokainen prosentti vie valtion budjetista miljardin pois te täällä hymyilette kauniisti että kyllä kannattaa valtion menoja lisätä kyllä julkinen talous pitää panna kuntoon ja edustaja heinäluoma tietää meitä paremmin että se aika on nyt

tässä maassa on tällä hetkellä kolmesataakuusikymmentätuhatta työtöntä kun siihen luetaan mukaan lomautetut valitettavasti en löytänyt sitä kuinka moni henkilö on tällä hetkellä työvoimapoliittisessa koulutuksessa sen sijaan sen löysin että avoimia työpaikkoja on seitsemänkymmentäkuusituhatta eikö tällä hallituksella olisi nytten aika ryhtyä tekemään töitä sen eteen että näihin seitsemäänkymmeneenkuuteentuhanteen työpaikkaan löytyisi työntekijä nämä leelian lepotuolit ja kuulustelut kolmen kuukauden välein voisi jättää pois ja aidosti ruveta temin osalta tekemään sitä työtä mikä temille kuuluu eli työn välittämistä mitä tulee taas näihin menneisyyksiin ja tämänhetkisyyksiin niin tämän hallituksen aikana työvoimapoliittisen koulutuksen on aloittanut noin neljäkymmentätuhatta ihmistä se on kymmenentuhatta ihmistä vähemmän kuin edellisen hallituksen aikana vähemmän kuin edellisen hallituksen aikana nyt olisi syytä kouluttaa ihmisiä tähän seitsemäänkymmeneenkuuteentuhanteen avoimeen työpaikkaan arvoisa

arvoisa puhemies jos täällä jaettaisiin mitalisijoja sillä perusteella kenen hallituksessa ollessa valtionvelka on eniten lisääntynyt ja työttömien määrä on noussut kaikkein nopeimmin ja murskalukemiin niin se silloin kun edustaja kankaanniemi oli ministeri kankaanniemi aivan aivan ylivertainen kukaan syyllinen täällä ei ole niihin lukemiin kyennyt mutta en halua tätä historiankirjoitusta käydä enempää vaan tulen siihen että jos te uskotte tähän teidän budjettilinjaanne ja lisäbudjettilinjaanne niin kyllä kysyn hyvin vilpittömästi miksi te siirrätte kehysriihen kuntavaalien jälkeiseen aikaan miksi te siirrätte kuntavaalien jälkeiseen aikaan ensin te monta kuukautta pyöritätte sitä ja kukaan ei kerro mitään ja sitten te salaa twitter tilin kautta sanotte että hupsheijaa nyt se menikin sinne kuntavaalien jälkeiseen aikaan toivoen ettei kukaan lue valtioneuvoston twitter tiliä joka osoittautuu pitävänkin paikkansa te ette itsekään usko

vielä seuraavat vastauspuheenvuorot edustajille andersson lindtman ja ja kalli ja sen jälkeen puhujalistaan

arvoisa puhemies ehdin jo huolestua tässä kun kuuntelin edustaja vähämäen käyttämiä kauniita sanoja siitä mitä tavoitellaan tässä puoliväliriihessä koska hallitus on tähänkin asti puhunut siitä että haluaa edistää yrittäjyyttä haluaa tukea talouskasvua ja luoda työpaikkoja mutta mitkä ovat ne päätökset mitä te olette tehneet kun te olette päättäneet leikata perusturvasta leikata työttömiltä leikata kansaneläkkeitä leikata pienituloisilta lapsiperheiltä koulutuksesta niin on odotettavissa että sama linja jatkuu ensi keväänä paras osoitus siitä on juuri se että hallitus päätti siirtää tämän kuntavaalien yli puhemies jos jokin on vastuutonta taloudenpitoa niin se on se että hallitus on on antanut pitkäaikaistyöttömyyden kasvaa ja kehittyä niin että meillä on tällä hetkellä lähes yhtä paljon pitkäaikaistyöttömiä kuin yhdeksänkymmentä luvun laman aikana ja me tiedämme että työttömyys on pitkittynyt kaikilla koulutusasteilla suhteellisesti eniten nuorissa ikäluokissa
arvoisa puhemies

nyt puhutaan edellisen kerran kun isompi käänne lyhyessä ajassa tapahtui se tapahtui viime vuoden kesällä edellisen hallituksen talouspolitiikan aikana kun rakentamisbuumi lähti liikkeelle se mitä täällä juhlitaan on nimenomaan valtiovarainministeri rinteen budjetin aikana tapahtunut käänne arvoisa puhemies nyt se suurin ongelma tässä hallituksen talouspolitiikassa on se että nämä veronkevennykset joilla asiantuntija arvioiden mukaan ei ole työllisyysvaikutuksia painotu tänne pieni ja keskituloisiin edustaja kalmarinkin kannattaisi lukea ne esitykset ovat nyt johtamassa lisäleikkauksiin ja kun hallitukselle on käynyt selväksi että nämä ovat johtamassa lisäleikkauksiin ja pääministeri on mennyt sanomaan että vaikeat päätökset ovat ohi niin nyt kysymys kuuluu ovatko hallituspuolueet todella hyväksyneet sen että kehysriihi siirretään kuntavaalien yli oletteko te todella hyväksyneet sen että kaikki vaikeat päätökset pimitetään kansalaisilta vaalien alla edustaja kalli oletteko hyväksyneet

arvoisa puhemies minusta kahta asiaa kannattaa nyt maltilla pitää mielessä elämää on kevään ja kehysriihen jälkeen ja maailma on hyvin herkässä tilanteessa monestakin eri syystä sen tähden ei kannata liikaa paisutella että on tulossa joitain lisäleikkauksia ei ainakaan minun tiedossani ole päinvastoin hallituspuolueet lähtevät siitä että leikkaukset on on tehty mutta myös varoittaa siitä että eihän tuleva kevät mitään mannaa tule tuomaan mehän olemme samankaltaisessa tilanteessa ja hallitus joutuu priorisoimaan ja pohtimaan hyvin tarkkaan mihinkä se ne ruiskeet kohdistaa mutta ei sillä mitään valtavan suurta merkitystä ole eli me jokainen tulemme huomaamaan että aika kuluu aika kuluu aika nopeasti ja kehykset ovat kehyksiä ja sen tähden tätä ennustettavuutta ja luotettavuutta pitää hoitaa niin että niitä päätöksiä jotka on tehty nyt saatetaan

arvoisa herra puhemies tässä nyt ei ole tarve mennä arkeologiaan mutta viime vaalikaudella todella edettiin aika pitkälle tekemättömyyden kautta verotusta kiristettiin mutta ei pystytty tekemään uudistuksia mitä nyt meidän eläkeläisten kalastusmaksu taisi poistua mutta nyt on minusta siirrytty todella kolmen vuoden jälkeen jolloin talous pieneni kakku pieneni tekemisen aikaan tekemättömyydestä tekemisen aikaan se on erittäin tärkeä asia ja se kyllä näkyykin tuolla varsinais suomessa meille tuli yhdessä kuukaudessa neljä lähes miljardin arvoista laivatilausta nyt uudessakaupungissa

raumalla on erittäin raju veto päällä pietarsaaressa lähtee iso etanolitehdas liikkeelle kemi ja niin edelleen suuret investoinnit ovat lähdössä liikkeelle minusta osaltaan se että suomessa on tullut vakautta ja tekemisen meininki luo näkymää tulevaisuuteen kilpailukykysopimus on mainettaan parempi asia edustaja heinäluoma sitä meidän kannattaa tukea näin ollen on luotu sellaista sellaista ympäristöä jossa yritykset uskaltavat lähteä liikkeelle varsinkin kun niitä vielä verotuksella kannustetaan minusta tämä on hyvää politiikkaa mitä hallitus on nyt hyvin määrätietoisesti tehnyt jotain joudutaan välillä korjaamaan koska nopeasti viedään strategista hallitusohjelmaa eteenpäin tällä tavalla suomi nyt vain nousee ei sille mitään voi

arvoisa herra puhemies kiinnitän huomioni tähän mietintöön liitettyyn vastalauseeseen joka on vihreiden vasemmistoliiton ja ja rkpn tekemä totean että kannatan lämpimästi kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamista ja myös pakolaiskiintiön kasvattamista mutta tässä esityksessä on mielestäni kaksi ongelmaa ensinnäkin lisätalousarvio tällaiselle esitykselle on valitettavasti väärä paikka kiintiöpakolaisten valikointi ja koko se prosessi vie todella paljon aikaa on ihan mahdotonta ajatella että kiintiöpakolaisia pystyttäisiin enää tästä ikään kuin loppuvuodesta saamaan lisää ja ja sitä prosessia viemään läpi

oikeampi paikka olisi täydentävä budjettiesitys tai ylipäänsä valtion talousarvioesitys seuraavalle vuodelle sitten toiseksi tässä ehdotetaan tämän pakolaiskiintiön kasvattamista seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä kahteentuhanteenviiteensataan mikä on kyllä valtavan suuri hyppäys itse uskoisin enemmän maltilliseen kasvattamiseen esimerkiksi siihen tuhanteenviiteenkymmeneen mikä viime vaalikaudella tehtiin koska jotta kiintiöpakolainen voi ylipäänsä saada sen paikan suomesta niin hän tarvitsee kuntapaikan kiintiöpakolaiset eivät tule vastaanottokeskuksiin vaan suoraan kuntiin meillä tälläkin hetkellä on suuria vaikeuksia löytää kuntapaikkoja pakolaisille esimerkiksi pakolaisaseman saaneille turvapaikkaa hakeneille tässä esityksessä on hyvä tarkoitus mutta tämä menettely on epäonnistunut

puhemies olen täysin samaa mieltä kuin edustaja kalli yksittäisillä talouspäätöksillä tai kehyspäätöksilläkään ei saada aikaan sellaisia dynaamisia vaikutuksia mutta enemmänkin on mielestäni vaikutusta sillä mikä on se yhteiskunnassamme oleva luottamus ja investointi ilmasto jos täällä vallitsee hyvä näkemys siitä että meillä on kasvua tulossa hyvät vakaat olosuhteet niin kyllä silloin myöskin lähdetään investoimaan ja se jos mikä lisää kasvua näin ollen toistan yhä uudelleen sen minkä tuossa debatissa sanoin tämän puolivälikehyksen tuleekin olla kasvua tukeva investointeja tukeva työllisyyttä tukeva sekä huomioon alueelliset elinvoimatekijät haluaisin nostaa vielä muutaman yksittäisen asian

tästä lisäbudjetista esille tässähän annetaan maatalouden toimintaedellytyksiin kolmekymmentäviisi miljoonaa lisäystä tämä on mielestäni oikein hyvä tie ja sitten ennen kaikkea kun huomaa sen että myöskin täydentävässä budjettiesityksessä annetaan kymmenen miljoonaa sellaisille tiloille jotka ovat tehneet investointeja niin tämä on osoitus siitä politiikasta mitä tämä hallitus tekee antaa sellaisille maatiloille jotka tässä vaikeassa tilanteessa ovat ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin tukea jotta pystytään pitämään tuotanto vielä sitten vielä jos ihan lyhyesti katsotaan tätä valtion velanottoa jos sopii minä tulen vielä ihan lyhyesti

puhemies ihan lyhyesti vielä näistä kuluvan vuoden lisäbudjeteista ja velanotoista mitä näissä on tehty tässä kolmannessa lisäbudjetissa otetaan lisävelkaa kolmesataakuusitoista miljoonaa ja yhteensä näissä edellisissä ottaen huomioon tämän viimeisimmän velkaa on otettu kuusisataakolmekymmentä miljoonaa tämä on toki iso summa mutta jos katsoo vaikka edellisen hallituksen tekemiä lisävelanottoja niin siellä saattoi olla yksittäisiä lisäbudjetteja missä velkaa otettiin otettiin jopa yhdessä lisäbudjetissa tällainen kuusisataa miljoonaa mutta kuitenkin tässä vielä täytyy huomioida se että mehän tässä lisäbudjetissa teemme tuottovähennyksen seitsemänsataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa mikä tulee tästä että me jaksotamme näitä valtionomistusten osinko ja myyntituloja vuosille kaksituhattaseitsemäntoista ja jos nämä myynnit ja osingot olisi tuloutettu valtion budjettiin tänä vuonna niin itse asiassa nämä tämän vuoden lisäbudjetit olisivat menneet plussalle satakaksikymmentäkahdeksan miljoonaa ja tämä kolmaskin lisäbudjetti olisi mennyt plussan puolelle neljäsataaneljäkymmentä miljoonaa opposition sinänsä hyvin esittämään huoleen valtion lisävelkaantumisesta tämän lisäbudjetin osalta tämä on oikeastaan selitettävissä myynti ja osinkotulojen jaksotuksella tämä tästä

arvoisa herra puhemies aluksi tästä twitter tili hallituksesta kyllähän tätä kysymystä täytyy yhä uudelleen ja uudelleen nyt tästä eteenpäin esittää mitä on sen takana että puolivälitarkastelu ja sen mukanaan tuomat kipeät ja poliittisesti vaikeat päätökset siirretään kunnallisvaalien yli tämän keskustelun pitää jatkua sitten niihin myönteisiin pieniin merkkeihin jotka ovat tervetulleita muun muassa länsi suomessa ne ovat tosi tärkeitä ne nostavat mielialaa ja niillä on myöskin konkreettista vaikutusta erityisesti alueella yrityksissä mutta myöskin valtakunnallisesti mutta se kysymys siitä mikä syy on hallituksen tekemisillä näiden myönteisten merkkien aikaansaamisessa ilmaan kun puhutaan uudenkaupungin autotehtaan uudesta mahtavasta näkymästä niin kuuntelin ja katselin yhtenä aamuna aamu tvstä kun uudenkaupungin henkilöstöjohtaja kertoi tästä myönteisestä kehityksestä häneltä kysyttiin mitä tässä on takana hän ei maininnut sanaakaan sellaisista asioista kuin että palkkojen korotuksista pitää pidättäytyä palkkatasoa pitää alentaa työaikaa pitää pidentää ja niin edelleen hän totesi että tärkeintä ovat hyvät tuotteet korkea osaaminen motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta nämä ovat ne tekijät ja pitkällä tähtäimellä näitä tekijöitä hallitus heikentää esimerkiksi koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen kohdistuvilla leikkauksillaan mitä tulee sitten tuohon edustaja räsäsen kritiikkiin tätä meidän pakolaiskiintiön nostamisehdotusta kohtaan niin täytyy tietysti myöntää että tällaisia aikataulullisia haasteita tässä on tästä on myöskin toimenpidealoite olemassa tämä lisätalousarvion lisäysesitys ei ole ainoa valtiopäiväteko tämän asian edistämiseksi samalla tavalla voidaan tietysti kyseenalaistaa meidän lausumaehdotustamme pitkäaikaistyöttömyyteen puuttumisesta että mitä nyt enää uudella lisätalousarviolla pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi tässä tilanteessa ehdittäisiin tekemään mutta kun hallitus ei ole näihin ongelmiin puuttunut ensimmäisellä lisätalousarviolla toisella lisätalousarviolla eikä tämän vuoden

pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on todella iso ongelma se aiheuttaa taloudellisia ongelmia se aiheuttaa inhimillistä hätää se aiheuttaa syrjäytymistä se osaamisperustan heikkenemistä kasvavia sosiaalipoliittisia kuluja ja niin edelleen kuten täällä edustaja andersson totesi nuorten pitkäaikaistyöttömyys kasvaa mitä se merkitsee ihan jo meidän työvoiman tulevaisuuden kannalta kun nuoret ihmiset vaikka ovat koulutettuja menettävät lopullisesti näköalansa ja kiinnittymisensä työelämään se on valtava tappio se on inhimillisesti valtava murhe murhe mutta se on myöskin kansantaloudellinen ja työvoimapoliittinen tappio sen vuoksi pitkäaikaistyöttömyyteen on haettava lisätoimia ja hallituksen pitää pitkäaikaistyöttömyyteen puuttua konkreettisin toimin eikä juhlapuheissa tällä perusteella arvoisa puhemies esitän että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen kolmen liittyvän lausuman ja luen sen nyt pöytäkirjoihin tässä eduskunta edellyttää että hallitus lopettaa passiivisen ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun johtavan politiikkansa ja tuo eduskunnan käsittelyyn välittömästi lisätalousarvion johon sisältyvät riittävät lisätoimet työvoimapolitiikan tehostamiseksi ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

arvoisa puhemies jatkaisin myös tästä pitkäaikaistyöttömyyden problematiikasta koska se on sellainen taakka jota me kannamme pitkään tulevaisuudessa se on inhimillistä kärsimystä mutta se on ennen muuta talouteen vaikuttava asia ja siihen miten meidän työvoimamme riittää tulevaisuudessa sitten kun meillä työpaikkoja on syntynyt uskon että jokainen iloitsee jokaisesta työpaikasta tässä salissa jokainen iloitsee jokaisesta työpaikasta joka tähän maahan syntyy osa niistä on kansainvälisen tilanteen muutosta osa sitä muutosta mitä on tehty edellisellä hallituskaudella ja osa on varmasti sen vaikutusta mitä kilpailukykysopimus tuo tullessansa koska se on tuonut tietyntyyppistä tulevaisuususkoa mutta kun pitkäaikaistyöttömyyteen ei juurikaan voida vaikuttaa sillä että tähän maahan syntyy työpaikkoja vaan siihen vaikutetaan sillä että autetaan työttömiä ihmisiä työllistymään niihin työpaikkoihin joita tähän maahan syntyy niin niin minun suurin huoleni on se mitä hallitus tekee tällä pitkään työttömänä olleiden osaamisen turvaamisen puolella

joka kaikissa valiokunnan kuulemisissa nostetaan asiantuntijoiden toimesta yhdeksi tehokkaimmista työvoimapolitiikan välineistä volyymia on leikattu siten että kun meillä ministeri ihalainen oli postillansa niin silloin tässä maassa oli kaksikymmentäkaksituhatta ihmistä jotka pääsivät kouluttautumaan työvoimapoliittisen koulutuksen kautta nyt alle kymmenentuhatta ja tässä mielestäni meille syntyy sellainen osaamisvaje ja syrjäyttämistyökalu joka jättää ihmiset sinne pitkään työttömyyteen toinen problematiikka joka pitkään työttömyyteen liittyy on se mitä tapahtuu meidän nuorille suomi on on ollut pitkään sellainen maa että meillä ei ole ollut pitkäaikaistyöttömiä nuoria ollenkaan koska meillä on otettu koppi tuosta joukosta mutta nyt on käymässä niin että tuon joukon määrä kasvaa

arvoisa herra puhemies nämä maahanmuuttoon liittyvät kustannukset täällä tarkentuvat nyt tämmöiseen kahdeksaansataan miljoonaan erityisesti turvapaikanhakijoiden ja sen koko kokonaisuuden osalta ja täällä esitetään lisäystä kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa vielä tälle vuodelle tämä hieman ihmetyttää kun tämä tilanne on kuitenkin aika paljon muuttunut ja ja tulijoiden määrä koko ajan vähenee

tätä ihmettelemään onko tämä tarve todellinen sitten yksi pieni havainto sakkomaksujen korotuksesta oli tarkoitus kerätä melkein seitsemänkymmentä miljoonaa ja ja nyt se aloite ei ole valiokunnassa edennyt niin kuin nyt tämäkin teksti tässä todistaa niin tämän sakkomaksujen korotuksen taustalla on ollut vain valtion taloudellinen tila se on täysin kestämätön perusta sille että rahasyistä korotetaan rangaistukseen liittyviä maksuja toivon että kun jatkossa tehdään näitä esityksiä niin huomioitaisiin se että ei kannata tällaisia lakeja säätää jotka ovat aivan mahdottomia jo lähtöruudussa

puhemies täällä on käytetty monta hyvää puheenvuoroa pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta ja sen ongelmallisuudesta niin inhimillisestä näkökulmasta kuin myös koko valtiontalouden kestävyyden näkökulmasta tosiaankin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa myöskin työvoiman ulkopuolella olevien ihmisten määrä kasvaa ja erityisesti nuorten työttömyysjaksot ovat pidentyneet tässä kuluneen vuoden aikana kun tarkastellaan millä tavalla hallitus sitten vastaa tähän heikkenevään tilanteeseen ja mitkä hallituksen toimenpiteet ovat olleet työvoimapolitiikan osalta niin kyllä se erittäin heikolta näyttää palkkatuen resurssit ovat olleet riittämättömällä tasolla koko tämän kauden nyt hallitus esittää myöskin järjestöjen mahdollisuuksien rajoittamista mitä tulee palkkatuen käyttöön tiedetään että te keskusten resurssit ovat riittämättömällä tasolla ruotsissa on lukumääräisesti yhtä paljon työttömiä kuin suomessa mutta kuusinkertainen määrä ihmisiä jotka ovat töissä työvoimahallinnossa hallitus on käytännössä kokonaan lakkauttanut nuorisotakuun siitä huolimatta että edellisellä kaudella ei pystytty nuorisotakuun kautta alentamaan nuorisotyöttömyysastetta kovin merkittävästi sillä oli merkittävä vaikutus siinä että nuorten työttömyysjaksot kuten edustaja filatov tässä totesi pysyivät kansainvälisestikin verrattuna erittäin lyhyinä myös tehnyt merkittäviä leikkauksia työttömien toimeentuloon koskien sekä ansiosidonnaista työttömyysturvaa että työmarkkinatukea myös ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti aikuiskoulutukseen kohdistuu merkittäviä leikkauksia ensi vuonna mikä osaltaan tulee

viidestä lähdetä laskemaan mitä tulee turvapaikanhakijoihin joista tässä äsken mainittiin todellakin tässä lisäta lousarviossa esitetään kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa lisää lisää nämä maahanmuuton kustannukset on on arvioitu korkeammiksi kuin aiempiin tavanomaisiin tavanomaisiin summiin ja määriin katsottuna ja syy miksi on näin arvioitu on se että vastaanottokeskuksissa on ihmisiä odottamassa päätöksiä joita ei ole saatu tarpeeksi nopeasti heille tehtyä elikkä kyllä sille rahalle varmasti tarvetta on kyllä turvapaikanhakijoiden ja meidän täytyy yrittää sitten ratkaista paitsi se jäävätkö he tänne vai mitä heille tapahtuu myös se työllistyvätkö he ja oppivatko he kieltä ja niin poispäin elikkä sitä resurssia tulee sinne kohdistaa työpaikkojen luominen on yksi hallituksen kärkihankkeista ja siinä olemme jo edenneet ja toivottavasti tilanne vain paranee tosin työpaikkoja ei synny taikurinhatusta vaan myös yritysten ja toimijoiden on luotava niitä työpaikkoja ja yritettävä yritettävä siltä osin vastata siihen haasteeseen että työpaikkoja tarvitaan

arvoisa puhemies täällä on nyt hehkutettu paljon sitä

tässä maassa heistä laskelmien mukaan todella pienituloisia on liki kaksikymmentä prosenttia jos me otamme pienituloisuuden rajaksi sen mitä yleisesti käytetään että tulo on alle kuusikymmentä prosenttia kaikkien talouksien tuloista per henkilö laskettuna niin tästä on laskettavissa sellainen asia että yksinyrittäjä esimerkiksi kampaaja kosmetologi ompelija mitä täällä nyt on käytetty esimerkkeinä tienaa alle kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ja jos henkilöyritys tienaa alle kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa sillä rahalla ei voi palkata yhtään ainutta ihmistä ei vaikka siihen tulee verohelpotus joka nyt näiden summien mukaan mitä meillä on on vajaa viisisataa euroa vuodessa per yrittäjä se ei auta yhtään kansanedustajat eivät ole yrittäjiä kansanedustajat ovat luottamushenkilöitä jotka myöskään eivät saa palkkaa vaan palkkiota ihan tiedoksi edustaja hakkaraisellekin se tämä yrittäjähuojennus mikä nyt on annettu koskee niitä henkilöyrityksiä jotka tienaavat kaikkein eniten yli seitsemänkymmentä prosenttia koko siitä rahasta menee kahdelle eniten tienaavalle ryhmälle ja siellä on annettu yksi luku joka löytyy papereista joka on kaksisataakolmekymmentäviisituhatta euroa vuodessa ansaitseva jolloinka tuo huojennus on neljätuhattaseitsemänsataa euroa se on puolet siitä mitä aika iso osa yrittäjistä tienaa koko vuoden aikana niillä jotka ovat osa aikaisia yrittäjiä mutta yrittäjiksi luokiteltavia se on nimittäin näillä kipeneillä tällä verohuojennuksella ei todellakaan auteta yksinyrittäjiä palkkaamaan sitä ensimmäistä työntekijää näillä annetaan rahaa niihin taskuihin joissa sitä rahaa jo entuudestaan on ja tämä olisi hyvä tiedostaa jotta tietää minkälaisia päätöksiä täällä tehdään se mitä toivon kaikkein eniten on se että työvoimahallinto nyt ihan oikeasti ohjattaisiin sille tielle että sitä kautta etsittäisiin avoimia työpaikkoja saataisiin työttömät ja avoimet työpaikat kohtaamaan toisiaan se on ainoa tapa millä työttömyyttä saadaan kunnolla laskettua alas koska ei riitä että niitä työpaikkoja tulee jollei niihin ole työntekijöitä ja jos ei ole koulutettua väkeä meillä on olemassa työvoimapoliittinen koulutus jossa pystytään suhteellisen nopeasti kouluttamaan ihmisiä erilaisiin toimiin esimerkiksi telakoille meillä on hyvin tiivistä viiden kuukauden koulutusta puolen vuoden koulutusta kahdeksan kuukauden koulutusta ne pitää vain saada käyntiin työttömät ja työ pitää saada kohtaamaan toisensa se auttaa tätä maata se auttaa tätä maata nousemaan ylös

työttömyyttä hoidetaan kyllähän tällaisesta osataan puhua niin kuin tolppanen tuossa äsken teki niin jos tätä taloutta ei saada kuntoon niin ei ole työpaikkoja ennen pystyttiin hoitamaan devalvaatiolla sillä tavalla että pystyttiin julkisellakin puolella tekemään tempputyöllistämistä mutta nyt kun ollaan tässä yhteisessä eurossa globaalissa maailmassa niin nyt joudutaan toimimaan niitten ehdoilla kyllä hyvin pitkälle ja siellä jos sitä markkinataloutta ei saada kuntoon niin se työllistäminenkin loppuu täällä on edustaja tolppanen muun muassa sanoi

avointa työpaikkaa todellisuudessa niitä on aika paljon enempi työvoimaa haetaan ulkomailta ja nämä yksityiset firmat joita esimerkiksi keski suomessa pyörii hakevat toisista työpaikoista eivät sieltä työvoimatoimistosta hyvin harva sinne menee etsimään sitä työvoimaa sitä haetaan sieltä mistä sitä löytyy elikkä joku ongelma tässä on semmoinen jota ei saa sanoa sitä ei osata sanoa ääneen jompikumpi siinä kuitenkin on töitä meillä on vaikka kuinka paljon se vaan että pystytäänkö tekemään edustaja tolppanen tuossa sanoi niistä kansanedustajien palkoista oli nyt palkka tai mikä hyvänsä neljätuhatta euroa jos siitä jää käteen niin sillä ei pysty työllistämään edes sitä minimipalkkaista työntekijää elikkä sen volyymin kun lähdetään työllistämään todella on oltava aika hyvä silloin täytyy se perusta niin kuin hallitus on lähtenyt tekemään veroratkaisuja ja muita kuntoon ja aha kiitos

arvoisa puhemies täällä on puhuttu tärkeistä asioista mutta haluan muistuttaa myös siitä että maailmassa on tällä hetkellä yli kuusikymmentäviisi miljoonaa pakolaista kuusikymmentäviisi miljoonaa ihmistä jotka vaeltavat maailmalla etsien uutta kotia

arvoisa puhemies olisin vielä tähän tilastokeskusteluun jota on käyty siitä paljonko on työpaikkoja ja paljonko meillä on työttömiä sanonut sen totuuden että jos tilastoa luetaan väärin niin siitä tulee emävale silloin kun puhutaan työpaikoista kannattaa muistaa että osa niistä siellä työvoimatoimistossa auki olevista työpaikoista on muutaman päivän työpaikkoja ja silloin kun puhutaan työttömien lukumäärästä ja vaikkapa pitkäaikaistyöttömyydestä kannattaa muistaa että esimerkiksi tilastokeskuksen työttömyysluvuista puuttuvat pääosin ne jo luovuttaneet pitkäaikaistyöttömät ne jotka eivät enää usko työllistyvänsä mielestäni edustaja hakkarainen kuvasi itse asiassa aika osuvasti sitä että työvoimaa kalastellaan myös toisista yrityksistä eikä uskota että sitä löytyy sieltä työvoimatoimistosta jos me kalastelemme toinen toisiltamme työvoimaa niin se ei kyllä meidän työllisyyttä paranna eikä työttömyyttä helpota silloin olisikin oleellista että käytettäisiin niitä välineitä joilla sitä ihmisen tuottavuutta pystyttäisiin nostamaan siihen vaikuttavat erilaiset työvoimapoliittiset toimet ja erityisesti koulutus silloin kun ihmisen osaaminen on kohdallansa hän pystyy työllistymään avoimiin työpaikkoihin tämän tuottavuuden hallitus on itse asiassa unohtanut aika pitkälle puhuttiinpa kilpailukykysopimuksesta tai muista rakenteellisista toimista joilla hallitus pyrkii työttömyyttä alentamaan ja työllisyyttä parantamaan suomen valtti on tuottavuus ja se että me teemme paremmin ja fiksummin jos me kilpailemme maailmanmarkkinoilla hinnoilla niin sanonpa vain että huonosti käy

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on

työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä keskustelu asiasta alkaa edustaja valiokunnan puheenjohtaja filatov

arvoisa puhemies lyhyt esittely siitä mistä on kysymys kyse on kilpailukykysopimukseen liittyvästä palkkaturvaa koskevasta lainmuutoksesta ja tämä liittyy näihin kilpailukykysopimuksen sisälle syntyneisiin selviytymissopimuksiin elikkä siihen tilanteeseen kun yrityksellä on vaikeuksia maksaa esimerkiksi lomarahoja tai palkkaa ajoissa mutta sillä että pystytään hieman joustavoittamaan näitä maksupäivämääriä ja muita pystytään ikään kuin turvaamaan sen yrityksen jatko ja selviytyminen tähän mennessä meidän ongelmamme on ollut se että jos työntekijä ei saa palkkojansa ajoissa ja meillä palkkaturvalainsäädännössä on tiukat aikamääräiset säännöt milloin palkkaturva voi tulla vastaan jos työntekijältä sitten loppupeleissä jäävät palkat saamatta niin tämä on tavallaan ristiriidassa tämän kilpailukykysopimuksen joustavoittamisen tai selviytymissopimusten kanssa oikeastaan nämä lainsäädännön muutokset tarvitaan kahdesta syystä ensinnäkin eräpäivän siirtoa koskevien sopimusten ei ole aina katsottu sitovan palkkaturvaviranomaisia ja tästä on seurannut harmia työntekijälle joka on halunnut joustaa yrityksen selviytymisen vuoksi mutta sitten huonosti käydessä menettänyt omat palkkasaatavansa kokonaan toinen syy on se että ilman näitä tarvittavia

työntekoansa tässä yrityksessä ja tämä on ollut palkkaturvan epäämisen perusteena työelämä ja tasa arvovaliokunta pitää näitä ehdotuksia tarpeellisina ja kannatettavina ja valiokunta haluaa kiinnittää huomiota että jotta voi sitten lopulta saada sen palkkaturvan niin tarvitaan tiukkoja muoto ja määräaikaisvaatimuksia sinänsä voidaan sopia varsin ikään kuin joustavasti tai vapaamuotoisesti siitä mitä mitä tapahtuu mutta tuo sopimus pitää tehdä kirjallisesti ja tiettyyn aikaan mennessä jotta se on sitten todennettavissa kun katsotaan onko työntekijällä oikeutta palkkaturvaan vai ei tämän vuoksi valiokunta korostaa sitä

valiokunta selkiytti lakia harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain kuudennen pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa valiokunta toteaa että harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muutosehdotuksen johtolauseessa ja sääntömuutosehdotuksessa on jäänyt ottamatta huomioon että mainitun lain kuudenteen pykälään on lailla lisätty uusi seitsemästoista kohta ja tämä aiheuttaa muutostarpeen sekä tämän lain johtolauseeseen että muutamaan muuhun kohtaan nämä muutokset valiokunta tähän teki mutta muuten tämä on hyväksytty yksimielisesti valiokunnassa kilpailukykysopimuksen edellyttämässä muodossa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämä käsiteltävänä oleva lakimuutos arvonlisäverolain arvonlisäverolain muuttamisesta on saanut laajaa kiitosta yrittäjäjärjestöiltä eikä minun käsittääkseni oppositiokaan ole löytänyt siitä ainakaan valiokuntakäsittelyn aikana mitään isompaa huomautettavaa hallituksen esitys ja nyt tämä voimaan tuleva laki mahdollistavat pienimmissä eli enintään viidensadantuhannen euron tilikausittaista liikevaihtoa tekevissä yrityksissä arvonlisäveron maksuperusteisen tilityksen tämä helpottaa näiden pienimpien yritysten kassanhallintaa ja vähentää merkittävästi myös niiden käyttöpääoman tarvetta mielestäni se parantaa merkittävästi pienimpien yritysten jatkomahdollisuuksia ja saattaa myös helpottaa uusien yritysten perustamista arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta on kuitenkin tehnyt tähän sisällöltään erittäin hyvään lakiuudistukseen pari pientä teknistä korjausta yksi näistä koskee pykälää jota on valiokuntakäsittelyn aikana täsmennetty siten että maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä voi hyödyntää myös yrittäjä joka ei ole velvoitettu laatimaan kirjanpitolain mukaista tilinpäätöstä tämä lienee ollut myös hallituksen tarkoitus mutta pykälää on nyt siis valiokuntakäsittelyssä selkeytetty siten että tulkinnanvaraa ei jää vastaavasti tällaisella liikkeenharjoittajalla on sadannenneljännenkymmenennenkolmannen pykälän teknisen korjauksen jälkeen mahdollisuus kohdistaa vähennys sille kalenterikuukaudelle jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu arvoisa puhemies nämä pienet tekniset muutokset sisältävä lakiesitys on erittäin kannatettava ja kiitän hallitusta tämän asian tuomisesta eduskuntaan
arvoisa puhemies edustaja savio esitteli hyvin tämän lakimuutoksen ja haluan käyttää tämän puheenvuoron vain sen vuoksi että jos hallitus tekee ja tuo järkeviä yrittäjyyttä työllisyyttä parantavia ehdotuksia eduskunnan käsittelyyn ja ne käsitellään valtiovarainvaliokunnassa sen verojaostossa niin ne saavat kannatusta ja ne voidaan näin laajan yksimielisyyden vallitessa viedä eteenpäin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä lähetekeskustelussa oleva lakialoite asunto osakeyhtiölain pykälän muuttamisesta lähtee tarpeesta mahdollistaa ja selkeyttää asunto osakeyhtiöiden sujuvampaa päätöksentekoa toteutuessaan se uudistaisi vanhaa asuntokantaamme vastaamaan paremmin muun muassa liikuntaesteisille senioreille ja lapsiperheille merkityksellisiä asioita kuten esteettömyyttä ja samalla se vauhdittaisi yhden merkittävän kansallisomaisuutemme eli kiinteistökannan kehitystä teimme tästä aiheesta eli purkavan lisärakentamisen ja täydennysrakentamisen mahdollistamisesta yhdessä kollegojen sarkkisen tuppuraisen vehkaperän ja vähämäen kanssa kirjallisen kysymyksen johon saimme ministeri lindströmiltä hyvin myönteisen vastauksen oikeusministeri oli vastauksessaan samoilla linjoilla ja totesi että tulevaisuudessa purkavaa lisärakentamista koskevan määräenemmistöpäätöksen salliminen olisi tarpeen vanhan kiinteistökannan kehittämiseksi yhteiskunnan kehitystä vastaavasti omalta osaltani tämä on tullut vastaan toimiessani oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja kun edistimme edistimme nimenomaan sitä kiinteistökannan kehittymistä sekä kaupunkikeskustan ulkopuolella niin kohtasi ja kuuli tarpeita tämänkaltaiselle asunto osakeyhtiölain muutokselle mistä on siis kyse ensinnäkin kokonaiskuvasta muutama sana

asuntokantamme muodostaa yksi pilkku kolme miljoonaa rakennusta ja kaksi yhdeksän miljoonaa asuntoa rakennuksista seitsemän prosenttia ja asunnoista neljäkymmentä prosenttia on asunto osakeyhtiöissä merkittävä osuus suomalaisten asunnoista sijaitsee siis rakennuksissa jotka ovat asunto osakeyhtiön omistamia asunto osakeyhtiöiden osakkaiden asemaa sääntelevä asunto osakeyhtiölaki on pääosin hyvin ajan tasalla ja siinä tunnistetaan asumiseen liittyvät kysymykset siinä ei kuitenkaan tunnisteta riittävällä tavalla purkavan tai täydentävän lisärakentamisen mahdollistavaa sujuvaa päätöksentekoa oikeusministeriö on myös syksyn aikana teettänyt tästä asiasta vttn raportin hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti tarkoitus on muun muassa sujuvoittaa päätöksentekoa asunto osakeyhtiöissä peruskorjaus esteettömyys ja täydennysrakentamisessa kaikki nämä tavoitteet ovat kannatettavia ja perusteltuja useiden kaupunkikeskusten kehittämistä edistäviä hankkeita hidastavat nimenomaan tähän purkavaan lisärakentamiseen kohdistuvat asunto osakeyhtiölain vaatimukset mikä näissä hankkeissa on sitten muodostunut ongelmaksi tai hidasteeksi se että asunto osakeyhtiölaissa yhtiön purkamiseen vaaditaan yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen lisäksi jokaisen osakkaan suostumus yhtiön purkaminen tulee kysymykseen esimerkiksi silloin kun rakennus on niin huonossa kunnossa ettei sitä ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa korjata ja ainoa jäljelle jäävä järkevä vaihtoehto on rakentaa uusi rakennus tai myydä rakennusoikeus uskon että olemme yhtä mieltä tässä salissa siitä että on tärkeää sujuvoittaa ja selkeyttää asunto osakeyhtiöiden päätöksentekoa ratkaisuna tähän aloitteessa esitetään siirtymistä asunto osakeyhtiöiden päätöksenteossa enemmistöpäätösmenettelyyn aloite lähtee siitä että purkavan lisärakentamisen tilanteessa yhtiökokouksessa annetusta kymmenestä äänestä riittäisi vaatimuksesta jokaisen osakkaan suostumukseen siis luovuttaisiin on selvää että lakiuudistuksessa on turvattava jokaisen osakkaan oikeusasema ja suoja tähän yhdeksi keinoksi ehdotamme että painavien syiden vallitessa osakeyhtiölain lunastusvelvollisuutta ja oikeutta vastaavaa mekanismia voitaisiin käyttää sen tarkoituksena olisi siis taata että näiden painavien syiden vallitessa asunto osakeyhtiön asunnon tai muun huoneiston omistajalla olisi mahdollisuus saada korvaava asunto tai asunnon hinnan mukainen summa tällöin voitaisiin edistää rakentamista mutta toisaalta huolehtia vähemmistöön jääneiden osakkeenomistajien oikeusturvasta siirtymällä edellä kuvattuun enemmistöpäätösmenettelyyn ja säätämällä lunastusvelvollisuus vähemmistöön jääneille osakkaille turvattaisiin nykyistä paremmin sekä enemmistön että vähemmistön oikeusturva ja samalla myös kiinteistökantamme kehitys vastaisi paremmin asumis ja palvelutarpeita jos osakeyhtiölakia ei pysty suoraan soveltamaan on kuitenkin että näiden painavien syiden vallitessa säädetään jonkinlainen lunastusvelvollisuus tai oikeus asunto osakeyhtiöille arvoisa puhemies tilastokeskuksen mukaan yli kaksisataatuhatta asuntoa sijaitsee kerrostaloissa jotka ovat neljäkymmentä viiva viisikymmentä vuotta sitten rakennettuja ja yli satakahdeksankymmentätuhatta asuntoa sijaitsee kerrostaloissa jotka ovat viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuotta sitten rakennettuja vertailun vuoksi kymmenen viiva kaksikymmentä vuotta sitten rakennetuissa kerrostaloissa on noin kahdeksankymmentätuhatta asuntoa ja kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta sitten rakennetuissa on alle kuusikymmentätuhatta asuntoa

hissittömiä jos kunnossapitoa ei ole hoidettu ajallaan ja tarpeen mukaan edessä on todella mittavat peruskorjaukset tästä johtuen useiden vanhojen rakennusten osalta on kokonaistaloudellisempaa niin laadun asumistarpeiden kuin esteettömyyden kannalta järkevämpää rakentaa uusi

voi estää purkavan lisärakentamisen pahimmassa tapauksessa he käyttävät lainsuojaa hyväkseen ja maksimoivat oman asunnon arvon niiden osakkaiden kustannuksella jotka haluavat kaavamuutosta eteenpäin kaavamuutosta voi siis yhtä lailla vastustaa osakas joka ei itse asu taloyhtiössä esimerkiksi jos kyseessä on sijoitusasunto saattavat vuokratulot korjausrakentamisen ajaksi katketa ja tämä nähdään esteenä rakennuksen kehittämiselle pitäisi kuitenkin kyetä lainsäädännön turvin katsomaan hieman pidemmälle ja huomaamaan se mitä lisärakentaminen tuo asumisviihtyisyys voi parantua tiloista tulee esteettömiä sekä asukkaiden myös sijoittajien omaisuuden arvo nousee ja rakennuskanta kehittyy on täysin ymmärrettävää että kun on kyse ihmisen kodista niin rakennukseen liittyy vahvoja tunteita muistoja ja hyvin monenlaisia kiinnekohtia purkavaa lisärakentamista tai täydennysrakentamista ei saa nähdä pelkästään kylmänä prosessina ja nykyisen rakennuksen muistojen sivuuttajana oleellista on antaa muistoille sijaa vaalia niitä ja keskustella niistä järjestää vaikka yhteisöllisiä kohtaamisia tai pihatapahtumia tämän prosessin aikana ennen kaikkea on tärkeää että on osaava ja luotettava isännöitsijä ja rakennuttaja joka on sitoutunut prosessiin yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa he huolehtivat että tieto on kaikkien osapuolten saatavilla ja ihmiset pystyvät vaikuttamaan prosessin kulkuun ja näin ollen vältytään turhilta väärinymmärryksiltä arvoisa puhemies purkava lisärakentaminen on mahdollisuus tiivistää yhdyskuntarakennetta vauhdittaa kiinteistökannan kehittymistä ja lisätä asuntotuotantoa yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä on positiivisia vaikutuksia muun muassa työ ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen sekä yleisemmin tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitykseen olisi ekologisesti järkevää ohjata asuntotuotantoa yhdyskuntarakenteen sisään jotta nykyistä infraa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman pitkälle ja välttää mittavat lisäinvestoinnit purkava lisärakentaminen on myös keino kehittää alueita kokonaisvaltaisemmin ja estää ikääntyneiden lähiöiden rapistuminen kun tätä asiaa lähdetään valmistelemaan on hyvä viitoittaa miten jokaisen osakkaan oikeussuoja voidaan turvata samalla toteuttaen aloitteen mukainen määräenemmistö on myös käydä läpi mahdolliset veroseuraamukset ja muut seuraukset esimerkkitilanteena uudisrakennetun asunnon myynti jos se esimerkiksi tapahtuu alle kahden vuoden sisään tulkitseeko verottaja sen uutena vai vanhana asuntona toivottavasti tämä lakialoite ja sen tuki eli sadanviiden kansanedustajan allekirjoitukset osaltaan vauhdittavat asunto osakeyhtiölakimuutoksen valmistelua kiitos

arvoisa

pitäisi olla sama asema kuin kansanedustajat edustavat kansaa oma asiani koskee asunto osakeyhtiölain kolmattakymmenettäneljättä pykälää joka koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista ja minun mielestäni jos kuten toivon tämä valiokunta alkaa käsittelemään tätä asiaa sen pitäisi ottaa myös tämä kolmaskymmenesneljäs pykälä huomioon koska se sisältää samankaltaisia ongelmia joita nyt yritän sitten hieman selventää asunto varmasti myös monessa muussa kuusikymmentä luvulla rakennetussa yhtiössä yhtiöjärjestyksen vastikepykälään on sisällytetty varsinaisten pinta alaneliömetriperusteisten perittävien vastikkeiden lisäksi jäljempänä olevissa kappaleissa lämpimästä vedestä perittävä eri korvaus

näin ollen vedenkulutusta voida lähteä perimään huoneistoon asennettujen vesimittareiden kulutuslukemien perusteella vaikka rakennuslupaviranomaiset edellyttävät huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamista linjasaneerauksen yhteydessä

nykyisen asunto osakeyhtiölain kolmannenkymmenennenneljännen pykälän mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous päätös on tehtävä kahdennessakymmenennessäseitsemännessä pykälässä tarkoitetulla määräenemmistöllä yhtiökokous voi kuitenkin päättää yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen muuttamisesta kahdennessakymmenennessäkuudennessa pykälässä tarkoitetulla enemmistöllä jos yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta muutetaan siten että vastikkeen perusteeksi otetaan muun perusteen tilalle luotettavasti mitattavissa oleva veden todellinen kulutus seuraavassa kappaleessa todetaan että tarkoitettuun muutokseen voidaan myös varautua yhtiöjärjestyksen muutoksella kyseessä oli vuonna kaksituhattayhdeksän hyvää tarkoittava uudistus asunto osakeyhtiölakiin sisältämää muutosta yhtiöjärjestykseen ei kuitenkaan ole tehtävissä tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvulla laadittuun yhtiöjärjestykseen jossa kyseiseen päätökseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus tämän pykälän osalta lainsäädäntö asettaa asunto osakeyhtiöt eriarvoiseen asemaan keskenään lain kirjoitetusta tekstistä voisi lukea että tällä säädöksellä ohitetaan yhtiöjärjestyksen tiukempi määräys kun on kyseessä todelliseen vedenkulutukseen perustuva osakkaan laskutus maksaahan jokainen osakas huoneistokohtaisen sähkömittarin kulutuslukeman perusteella oman sähkönkulutuksensa korjausrakentamisen energiamääräysten mukaisesti rakennuslupaviranomaiset edellyttävät linjasaneerauksen yhteydessä huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamista määräyksen samoin kuin asunto osakeyhtiölainkin tarkoituksena on tehokkaasti vähentää vedenkulutusta kun laskutuksessa siirrytään vesimaksun perintään mitatun kulutuksen perusteella osakkailta samoin on on huomioitava se että yhdenkään osakkaan ei tarvitse maksaa yhdenkään ulkopuolisen vedenkulutusta mikäli oma vedenkulutus on pienempi vaan maksaa ainoastaan sen mitä on itse kuluttanut on tärkeää että vedenkulutus voidaan laskuttaa osakkailta mitattujen kulutuslukemien mukaan tämä edellyttäisi yhtiöjärjestyksen muutosta johon tarvitsemme nyt voimassa olevan asunto asunto osakeyhtiölain mukaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen laki pitäisi säätää sellaiseksi että laki syrjäyttää yhtiöjärjestyksen tiukemman määräyksen tämän kohdan osalta luin tämän suoraan erään asunto osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan minulle lähettämästä kirjeestä ja minulla on syytä olettaa että tämä kirje pitää paikkansa eli minä luovutan on tehnyt hyvän lakialoitteen tämän paperin ja minä toivon kun te käsittelette sitten valiokunnassa tätä että tämä esitys otetaan soveltuvin osin huomioon koska

edustaja talvitie on tehnyt harvinaisen hyvää työtä kuvannut suuren osan niistä ongelmista joita nykyinen asunto osakeyhtiön käytännön työ kohtaa ennen kaikkea se että tietyissä tilanteissa vaaditaan yksimielisyyttä jättää yhdelle osakkaalle merkittävän sanoisinko esto oikeuden joka sitten käytännössä joudutaan maksamaan tavalla tai toisella jos halutaan edetä sama koskee parvekelasituksia kaapelitelevisioyhtiön ohjelmapalveluiden siirtämistä huoneistoihin käytännössä näitä ongelmia on paljon ja pahimmat syntyvät usein silloin kun rakennus joudutaan purkamaan oli syynä se että asemakaava on vanhentunut tai esimerkiksi homevauriot yhtiön huoneistoissa minun mielestäni tämä laki on kaiken kaikkiaan uusittava jotta oltaisiin järkevässä tilanteessa silloin esimerkiksi käyvät aika hyvin ovat osoittautuneet varsin käyttökelpoisiksi kiitos

edustaja talvitie esitteli erittäin hyvin tämän lakialoitteen ja sen perusteet ja oikeastaan jo sen takia että on sataviisi nimeä ja sen takia että tässä ovat taustalla oululaiset kansanedustajat haluan tätä kannattaa lämpimästi koska oulu on on ollut esimerkkinä maankäytön ja rakentamisen ja tehokkaan maapolitiikan mallina muillekin suuremmille kaupungeille tässä maassa mutta se on todellakin näin että vaikka talojen ikä ei sinällään välttämättä ole ongelma tässä töölössä on paljon komeita kerrostaloja jotka ovat hyvässä kunnossa niin se on ongelma että meillä on huonosti rakennettuja ja huonossa kunnossa olevia taloyhtiöitä taloja niiden uudistaminen ja samalla vaikkapa lisärakennusoikeuden saaminen ja sitten sen lisärakennusoikeuden turvin esteettömyyden edistäminen hissien rakentaminen peruskorjauksen tekeminen ja niin edelleen on todella todella kannatettavaa monta kertaahan asukkaat pelkäävät niitä remontteja kun iso peruskorjaus tulee vanhempaan kerrostaloon niin se saattaa merkitä kymmenientuhansien eurojen asuntokohtaista kustannusta ja pienituloisemmat ihmiset yleensä ikääntyneet ihmiset ovat pulassa näiden kustannusten takia senkin vuoksi se vaihtoehto että asiallisesti pystyttäisiin miettimään kokonaan purkamista uuden rakentamista rakennusoikeuden lisäämistä ja sillä tavalla myös yhdyskuntarakenteen tiivistämistä olisi sekä taloudellisesti että kokonaisuuden kannalta ihan järkevää ja ja siinä mielessä kun tässä kuitenkin on tämä yhdeksän kymmenesosaa siinä kuitenkin se vähemmistönsuojakin

edustaja talvitien ynnä

lukuisien muiden edustajien yli sadan edustajan laatima ja allekirjoittama lakialoite asunto osakeyhtiölain muuttamiseksi keskittyy asiaan joka on kansallisvarallisuutemme tärkeän osan eli asuntokannan kehittämisen kannalta merkittävä ja näinhän täällä ovat edellisetkin puhujat todenneet myös itse allekirjoittanut tämän hyvän lakialoitteen lakialoitteella pyritään saamaan muutos nykyiseen lainsäädäntöön jossa yhtiön purkamiseen vaaditaan asunto osakeyhtiössä yksimielinen päätös tällä lakiesityksellä siirryttäisiin osakeyhtiölain mukaiseen määräenemmistöpäätösmenettelyyn ja parannettaisiin siten kiinteistökannan kehitysmahdollisuuksia lakiesityksellä turvattaisiin toisaalta myös vähemmistöön jäävien osakkaiden oikeudet osakkeiden lunastusvelvollisuudesta säätämällä arvoisa puhemies kuten tässä keskustelussa nyt on jo käynyt ilmi niin monien vanhojen taloyhtiöiden korjausvelka on noussut suureksi eikä yksittäisten remonttien tekeminen ole kaikilta aina järkevää verrattuna siihen että purettaisiin vanha rakennus ja rakennettaisiin kokonaan uusi tilalle kuten edustaja talvitie esittelypuheenvuorossaan totesi niin asumiseen liittyy paljon henkilökohtaisia tunteita ja muistoja mikä on tietysti täysin ymmärrettävää

ja se se toisinaan hidastaa tätä purkamista tai kokonaan estää sen koska pieni määrä yhtiön osakkeenomistajista määrä yhtiön osakkeenomistajista ei purkamista halua mutta tästä huolimatta myös yhdeksänkymmenen prosentin määräenemmistön tahto on erittäin huomionarvoinen asia valitettavasti se ei nykylainsäädännön voimassa ollessa toteudu tämä lakiuudistus onkin erittäin kannatettava toivon sille asiallista valiokuntakäsittelyä onhan sen tosiaan allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa
arvoisa

puhemies kiitos edustajille kannatuksesta ja ja otetaan kiinni tästä edustaja eestilän tuomasta asiasta joka liittyy toki tähän asiaan mutta on hieman erilainen liittyen myöskin tuohon asunto osakeyhtiölain päätöksentekoon mitä asioita pystyttäisiin edistämään sillä että yksimielisyys ja jokaisen osakkaan suostumus voisi siirtyä tähän määräenemmistöpäätökseen sen varmaan valiokunta sitten tulee arvioimaan lyhyesti vielä tästä asunto osakeyhtiön hallintoon liittyvästä purkava lisärakentaminen on on todellakin haastava hanke jos ajatellaan että että yleensä tämmöinen asunto osakeyhtiön hallinto on niin sanottua maallikkohallintoa ja se tarvitsee niitä ulkopuolisia asiantuntijoita hyvin aikaisessa vaiheessa tietenkin tällainen on taloudellisesti kannattava hanke erityisesti silloin kun rakennusoikeuden lisäys on mahdollisimman suuri jos siis

taloyhtiö päätyy siihen että rakennus puretaan mutta sitten tietenkin rakennusoikeuden lisäys edellyttää aina sen asemakaavamuutoksen ja näin ollen siitä tulee myöskin kunnallisen päätöksenteon myötä sidosryhmiä sidosryhmiä koskeva ja julkinen hanke eli prosessi kestää väistämättä vuosia mutta tässä voi nähdä että että isännöitsijöiden erikoistuminen tähän asiaan voisi tuoda myöskin uusia liiketoimintamahdollisuuksia jos meillä tulevaisuudessa osa isännöitsijätoimistoista kokisi että he haluaisivat erikoistua tähän purkavaan lisärakentamiseen ja pystyisivät näin ollen tukemaan asunto

hallituksia tässä rakennuttaja ja kaavaprosessissa toivottavasti tämä lakialoite saa mahdollisimman nopeasti sille kuuluvan käsittelyn ja oikeusministeriö aloittaa

arvoisa herra puhemies minäkin haluan kiittää edustaja talvitietä tämän lakialoitteen valmistelusta ja myös siitä että olette jaksanut kerätä tälle hyvin vaikuttavan kannattajajoukon tässä tartutaan ehkä kohtuullisen pieneen mutta kuitenkin tärkeään asiaan asuntopolitiikassa siihen että pystytään joustavoittamaan ja tuomaan mahdollisuuksia lisää myös purkaa tätä vanhaa rakennuskantaa toivon todella että tämä aloite etenisi niin että se saisi valiokunnassa asianmukaisen ja etenisi myös lainsäädännöksi

arvoisa herra puhemies tässä lakialoitteessa esitetään seksuaalipalvelujen ostamisen kieltoa pohjoismaisen mallin

jo vuonna kaksituhattaviisi että seksuaalipalvelujen ostaminen olisi yleisesti rangaistavaa perustuslakivaliokunta kuitenkin päätyi sitten rajaamaan rangaistavuuden seksuaalipalvelujen ostamiseen ihmiskaupan ja parituksen uhreilta tämä valinta on valitettavasti osoittautunut epäonnistuneeksi poliisin velvoitteeksihan tuli osoittaa että seksipalvelujen ostaja on tietoisesti ostanut palveluja parituksen tai ihmiskaupan uhrilta uhrilta todellakin liikutaan hetteiköllä kun oikeuslaitos joutuu arvioimaan mitä kunkin asiakkaan olisi pitänyt voida ymmärtää ymmärtää tätä ostopäätöstä tehdessään lainsäädäntö ei tällä hetkellä anna riittävästi suojaa ihmiskaupan ja parituksen uhreille edelleen laki mahdollistaa kätkemään prostituution taustalla olevan rikollisen toiminnan ja antamaan kuvan vapaaehtoisesta toiminnasta tämän aloitteen mukainen lainsäädäntö antaisi nykyistä tehokkaammat ja selkeämmät keinot puuttua rikolliseen toimintaan sekä seksikauppaa ylläpitävään kysyntään ruotsin mallin mukaista lainsäädäntöä on suositeltu jo vuonna kaksituhattakolmetoista tehdyssä oikeusministeriön selvityksessä ja pohjoismaisesta vertailusta voi päätellä että poliisin resurssit kohdistettaisiin lakimuutoksen jälkeenkin todennäköisesti vakavampien seksuaalirikosten selvittelyyn joka olisi aiempaa helpompaa selkeämmän lainsäädännön vuoksi

on aidosti myös vähentynyt samoin norjassa arvioidaan markkinoiden pienentyneen lain ansiosta jopa neljäkymmentä viiva kuusikymmentäviisi prosenttia ihmiskauppaan puuttuminen näyttää suomessa olevan erityisen haasteellista juuri prostituutiossa uhrien haavoittuvuus ja riippuvainen asema ovat seksikaupassa tavallisia seksikauppa on vahvasti sukupuolittunutta ja se on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan ilmentymä kiinnittämällä huomio seksin ostajiin voisimme tehokkaammin ehkäistä ihmiskauppaa ja ja siihen liittyvää seksuaalista hyväksikäyttöä tämän vuoksi tarvitsemme nykyistä selkeämpää lainsäädäntöä ja vahvempia keinoja puuttua näihin ongelmiin

arvoisa puhemies

suomessa tapahtuvasta seksityöstä tehneenä sosiologina ja pro tukipisteen hallituksen puheenjohtajana olen siis viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana aktiivisesti toistuvasti lähes viikoittain ollut tekemisissä seksikaupan kanssa tavalla tai toisella esitys joka meillä tänään on käsittelyssä perustuu ketjupäätelmään jonka mukaan ensinnäkin seksin oston kriminalisointi vähentäisi seksikauppaa yleensä ja toiseksi ihmiskaupan osuus seksikaupasta olisi sillä tavoin vakio että seksikaupan väheneminen vähentäisi samalla myös ihmiskauppaa näistä väitteistä ensimmäisen osalta meillä ei ole varmuutta meillä löytyy paljon tutkimusta joka antaa viitteitä suuntaan tai toiseen mutta ei mitään sellaista luotettavaa dataa jonka jonka perusteella me voisimme varmasti sanoa että seksin oston kriminalisointi lisää tai vähentää seksikauppaa

muodostaisi vakio osuuden seksikaupasta me tiedämme varmuudella että näin ei ole siihen minkä muodon seksikauppa missäkin yhteiskunnassa saa vaikuttavat monet muut tekijät kuten naisten yleinen asema erilaiset kouluttautumismahdollisuudet tuloerot väkivallan yleinen määrä yhteiskunnassa absoluuttisen köyhyyden määrä ja niin edelleen

seksikaupan vähentäminen vaikka tällä lailla siihen päästäisiinkin ei siis ole tehokas tai varma keino ihmiskaupan vähentämiseen

me myös melko suurella todennäköisyydellä tutkimuksia tästä on jo tehty varsin paljon että kriminalisointi heikentäisi seksityöntekijöiden turvallisuutta ja autonomiaa tästä on useita viitteitä sekä ruotsista että norjasta joista tutkimusta löytyy joten silloin kun me lähdemme punnitsemaan sinällään jo epävarmaa keinoa ihmiskaupan hillitsemiseksi seksikauppaa meidän täytyy punnita sitä sitä vasten millä tavoin se kenties saattaa seksikaupan sisällä muuttaa työskentelyolosuhteita niin että entistä useampi seksityöntekijä altistuu ihmiskaupalle tai vähintäänkin joutuu työskentelemään parittajan kanssa koska itsenäinen työskentely on käynyt mahdottomaksi on siis mahdollista että siinäkin tapauksessa vaikka seksin oston kriminalisoinnilla pystyttäisiin vähentämään seksikauppaa niin ihmiskauppa pikemminkin lisääntyisi kuin vähenisi minä vastustan tätä aloitetta myös siksi että mielestäni se vaikkakin on siistitty hyvä esimerkki myös siitä stigmasta joka tällä hetkellä on seksityöntekijöiden suurin ongelma niin globaalilla tasolla kuin pohjoismaissakin ja myös keskeinen syy sille minkä takia ihmiskaupan vastainen työ seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä on niin vaikeaa tässä aloitteessa puhutaan siitä miten seksityöntekijät ovat poikkeuksellisen usein mielenterveys ja päihdeongelmaisia mihinkä nyt löytyy jonkinnäköistä tutkimuksellista evidenssiä joskin myös päinvastaista on mutta myös puhutaan sisäisestä rikkinäisyydestä itsearvostuksen puutteesta ja jopa siitä kuinka seksin myynti estää olemisen ja kehittymisen arvokkaana ihmisyksilönä

korostettu sitä kuinka ihmisen oman kokemuksen kuuleminen on tärkeää ja kuinka kaikilla ihmisillä jopa naisilla voi olla vakaa ja vakavasti otettava käsitys omasta parhaastaan minä olen haastatellut satoja seksityöntekijöitä viidellä mantereella ja aika usein minä kysyn heiltä että mikä on se asia minkä sinä kokisit että sinun elämääsi eniten parantaisi minkä pitäisi muuttua että sinulla on asiat paremmin yksikään ei ole sanonut että jos tuo seksin osto kriminalisoitaisiin niin minun elämäni olisi sitten vähän helpompaa mukana on ollut ihmisiä jotka ovat erittäin hyvässä asemassa ja joilla ei juurikaan ole minkäänlaisia ongelmia mukana on myös vakavasti ihmiskaupassa uhriutuneita ja moneen kertaan hyväksikäytettyjä ihmisiä kukaan heistä ei koe että tämä olisi se keino jolla ensisijaisesti heidän ja olosuhteensa muuttuisivat paremmaksi monia muita ehdotuksia heillä kyllä on lakialoitteessa viitataan myös auktoriteetteihin varsin valikoidusti mitä tulee kansainväliseen keskusteluun on totta että eun sisällä erityisesti naislobby on ajanut voimakkaasti seksin oston kriminalisointia mutta samaan aikaan kansainvälisessä keskustelussa monet ihmisoikeuspainotteiset järjestöt ovat siirtyneet pikemminkin juuri päinvastaiseen suuntaan

tässä lakiesityksessä esitetään no jos minä väitän että seksin oston kriminalisointi on erittäin epävarma

todennäköisesti jopa vahingollinen vahingollinen keino ihmiskaupan torjunnassa niin mitä sitten pitäisi tehdä mitkä keinot olisivat sitten parempia ei hätää meillä on paljonkin sellaisia toimenpiteitä joista me tiedämme varmasti että ne enemmän tai vähemmän auttavat ihmiskaupan vähentämisessä ja ja ihmiskaupan uhrien auttamisessa suoria konkreettisia ja yksittäisiä toimia on esimerkiksi ulkomaalaislain käännytyspykälän poistaminen tällä hetkellä suomesta voidaan käännyttää henkilö pelkästään siksi että hänen epäillään aikovan myydä seksiä jos kysymyksessä on köyhä nainen hänellä ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia kiistää tätä viranomaisarviota vaan ainoa mahdollisuus on poistua maasta tämä johtaa siihen että valitettavasti myös väkivaltaiset asiakkaat tietävät että eu alueen ulkopuolelta tulevat seksityöntekijät eivät voi turvautua viranomaissuojeluun suomessa koska pelkäävät käännytystä ja he ovat suuremmassa riskissä kohdata väkivaltaa kuin eu alueelta tulevat seksityöntekijät toinen ainakin jälkikäteen auttamistyössä tehokas keino olisi ihmiskaupan uhrien suojelujärjestelmään pääsyehtojen helpottaminen niin että se kattaisi myös vähintäänkin sellaisia tapauksia joissa viranomaiset ovat suhteellisen yksimielisiä siitä että tässä on ihmiskauppa toteutunut mutta oikeudellisesti riittävää todisteistoa ei pystytä saamaan kasaan prostituutiotulojen saattaminen perintäkelpoiseksi olisi vähintäänkin stigman kannalta oleellinen uudistus käytännössähän meillä on nyt tilanne jossa sinä olet kyllä seksin myynnistä verovelvollinen mutta jos asiakas jättää maksamatta sinulla ei ole oikeutta periä näitä näitä maksamatta jääneitä palkkioita viimeiseksi osuuskuntabordellit jotka tarkoittaisivat pienimuotoisia yhteistoimintajärjestelyjä seksityöntekijöiden välillä lisäisivät näiden keskinäistä autonomiaa ja vähentäisivät riippuvuutta paritusorganisaatioista jotka ovat ihan keskeinen ympäristö myös ihmiskaupalle yleisemmin tietysti

herra puhemies huomasin kyllä mutta epäilen että tässä ei ole niin vahvaa keskustelua tulossa että minun kannattaa kovin moneen eri puheenvuoroon jakaa tätä tätä asiaa niin että pistetään nyt pöytäkirjaan vähän isommissa könteissä kerralla sitten mutta olen ihan lopussa eli ne hankalat ikävät abstraktit abstraktit keinot joilla kaikkia muitakin sosiaalisia ongelmia ja ja monia kriminaalipoliittisia ongelmia pystytään lieventämään pätevät myöskin ihmiskauppaan ne pehmeät sosiaalipoliittiset keinot joilla meidän kaikkien elämänehtoja parannetaan

arvoisa herra puhemies kiitän edustaja kontulaa siitä että toitte tähän keskusteluun erilaisen näkökulman niistä kohdista joissa puhuitte naisten aseman parantamisesta ja myös ihmiskaupan uhrien parantamisesta olen kyllä monessa suhteessa samaa mieltä mutta itse tähän prostituutioon ja myös siihen stigmaan josta josta puhuitte itselläni on kyllä erilainen näkökulma mikä varmasti tulee esiin ja käy ilmi myös tuosta lakialoitteesta viittaan vielä vielä siihenkin että tuon oikeusministeriön vuonna kaksituhattakolmetoista julkaiseman selvityksen mukaan seksin ostamisesta ihmiskaupan tai parituksen kohteelta annettiin seitsemän vuoden aikana kolmekymmentäkuusi lainvoimaista tuomiota samalla tarkasteluvälillä annettiin sadankuuden järjestyslain mukaista sakkoa seksin myymisestä ja ostamisesta ja suurin osa annettiin seksin myymisestä julkisella paikalla ostajalle tuo sakko tuli hyvin harvoin tarkoitan sitä että nykylainsäädäntö käytännössä mielestäni ei aja ikään kuin naisten asemaa eikä

että että euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus on aivan niin kuin totesitte puheenvuorossanne ottanut sen kannan että että seksin oston kriminalisointia pidettäisiin keinona ihmiskaupan kysynnän vähentämiseksi

arvoisa puhemies minä olen edellisen puhujan kanssa aivan vahvasti yhtä mieltä siitä että suomen nykyinen lainsäädännöllinen tila ei ole toivottava mitä tulee tähän seksin oston kriminalisointiin silloin kun kyseessä on paritus tai ihmiskaupan uhri niin vastustin sitä silloin kun sitä oltiin hyväksymässä en pitänyt sitä silloin hyvänä en en ole pitänyt sitä sen jälkeenkään hyvänä johtuen siitä että ne keskeiset ongelmat joita oston kriminalisointiin liittyy painottuvat nyt siihen seksityöntekijöiden ryhmään joka on jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa joka joutuu jo valmiiksi työskentelemään heikomman asemansa vuoksi parittajien kanssa tai on jollakin lailla tai ihmiskaupassa mutta minä en näe että ratkaisu meidän huonoon lainsäädännölliseen tilanteeseen olisi se että kun näitä ihmisiä kohdellaan jo nyt viranomaistaholta surkeasti niin sitten vielä vähän kiristettäisiin ruuvia kovemmalle niin kuin minä näen että tämä seksin oston kriminalisoinnin laajentaminen toimisi

arvoisa herra puhemies olemme siis edustaja kontulan kanssa samaa mieltä siitä että nykylainsäädäntö ei ole optimaalinen eikä parhaalla tavalla tätä ongelmaa ole ehkäisemässä mutta ehkä se ero tulee siinä että itse ajattelen että prostituutio ei vapaaehtoisenakaan tai laillisena ammatinharjoituksena ole sitä harjoittavalle hyödyksi tuossa viittasittekin jo siihen että prostituoitujen keskuudessa mielenterveys ja päihdeongelmat sekä muut terveyshaitat ovat yleisiä ja prostituutio on osa syrjäytymisvyyhtiä jossa on vaikea osoittaa mikä on lopulta syy ja mikä on seuraus mutta tästä toiminnasta joka tapauksessa seuraa itsearvostuksen puutetta joka on luomassa ja on osa sitä stigmaa jonka en usko

vaikka koko prostituutio laillistettaisiin muodostettaisiin ikään kuin näitä laillisia bordelleja joihin joihin viittasitte hyvin harva missään yhteiskunnassa suosittelisi prostituutiota ammattina tyttärelleen tai tai sisarelleen ja ajattelen että kriminalisoimalla seksipalvelujen oston viestitämme parhaiten myös sitä että muiden pohjoismaiden tavoin arvostamme naisten ihmisoikeuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään arvokkaina ihmisyksilöinä muulla tavoin kuin myymällä seksipalveluja

arvoisa puhemies stigma ei todellakaan poistu bordelleja perustamalla mutta se saattaisi poistua sillä lailla että tässä salissa seksityöntekijöistä puhuttaisiin saman koodiston mukaan kuin ihmisistä yleensäkin kyllä minäkin tiedän ihmisiä joilleka poliitikkona toimiminen on johtanut itsearvostuksen puutteeseen mutta ei se oikeuta minua syrjäyttämään näiden poliitikkojen käsitystä omasta parhaastaan tai kohtelemaan heitä objektina silloin kun säädetään heitä itseään koskevista pelisäännöistä stigma tarkoittaa sellaista mekanismia

jonka seurauksena yhteisö jollakin lailla näkee yksilön vain tietyn ominaisuuden kautta stigma ei ei koske vain seksityöntekijöitä stigma liittyy vammaisuuteen olin just mielenterveystilaisuudessa mielenterveysongelmat on yksi voimakkaasti stigmatisoiva tekijä mutta historiallisesti seksin myynti on ollut kaikkein voimakkaimpia stigmoja länsimaisessa yhteiskunnassa ja siitä johtuu että myös tässä salissa edustaja räsänen kokee oikeutetuksi puhua puhua itsearvostuksen puutteesta vaikka tutkimukset osoittavat että vaikka osalla seksityöntekijöistä on

itsetunto seksin myynnin aikana heikentynyt toisille taas se on toiminut väylänä itsenäisyyteen ja omanarvontunnon nousuun nämä ovat molemmat tosiasioita jotka tapahtuvat saman ilmiön puitteissa itse asiassa kumpikaan näistä ei liity meidän työhömme tässä salissa oikein millään lailla koska me emme ole tässä salissa kertomassa ihmisille mikä heille on hyväksi ja mikä heille on pahaksi mikä heille on oikein ja mikä heille on väärin heidän omassa elämässään vaan meidän tehtävämme tässä salissa on luoda semmoiset yleiset pelisäännöt joissa ihmisillä on mahdollisimman hyvät lähtökohdat hallita omaa elämäänsä mahdollisimman suuri autonomia ja paljon pelimerkkejä käytössä ja mahdollisimman hyvä turva kaikenlaista hyväksi ja väärinkäyttöä vastaan seksityöntekijöiden leimaaminen avuttomiksi uhreiksi on pikemminkin eräänlainen hyväksikäytön muoto kuin heidän puolustamistaan koska sitä seksityöntekijät eivät todellakaan ole

justiinsa muutama kuukausi sitten nairobissa tapasin siellä paikallisia seksityöntekijöitä bordelleissa kadulla ja ravintoloissa ei heidän elämänsä mitenkään erityisen ruusuista siellä ollut itse asiassa se on huomattavasti paljon vaikeampaa kuin suomessa niin kuin ylipäätään naisten asema nairobissa on huomattavasti vaikeampi kuin suomessa mutta nämä naiset jotka olivat päätyneet prostituutioon olivat pääsääntöisesti kuitenkin selviytyjiä verrattuna niihin naisiin jotka samassa tilanteessa eivät olleet sitä ratkaisua tehneet heillä oli näihin verrattuna oma raha käytössä usein taustalla oli avioero joka oli johtunut miehen väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja ja he olivat mieluummin valinneet itsenäisen stigmatisoidun yhteiskunnallisen aseman antautumisen siihen jatkuvasti pahoinpidellyn pahoinpidellyn puolison rooliin kyse ei ollut vapaasta valinnasta usein nairobissa yksinhuoltajanaiselle ainoa mahdollinen uravalinta on seksityö mutta se oli niissä puitteissa mitä eri valinnanvaihtoehtoja heillä oli paras menestysresepti mikä heillä oli käytössä no nyt jos me haluamme sanoa heille että te te olette uhreja ja ja kielletään tämä homma mitä te nyt teette niin se tarkoittaa heidän näkökulmastaan että heillä on yksi vaihtoehto vähemmän käytössä se ei tarkoita että heillä on pelimerkkejä enemmän vaan että heillä on vähemmän sen jälkeen jos me haluamme oikeasti auttaa ihmisiä ja luoda sen paremman yhteiskunnan näiden ihmisten kannalta niin sen sijaan että heitä katsellaan täältä täältä eliitin kukkuloilta alaspäin pitää kysyä mitä muita vaihtoehtoja voidaan tarjota jotta seksin myynti kadulla viiden euron kertahintaan ei olisi enää houkutteleva vaihtoehto arvoisa

herra puhemies haluan vielä toistaa sen että tässä lakialoitteessa ei siis kohdenneta mitään kriminalisointia seksin myyjiin vaan nimenomaan seksin ostajiin siinä mielessä mielestäni tällä lakialoitteella ei olla ikään kuin leimaamassa näitä näitä henkilöitä joita päinvastoin halutaan auttaa ja tukea itsekin tunnen henkilöitä jotka ovat olleet seksityössä mukana olen heidän kanssaan keskustellut ja arvostan toki heitä aivan täysivaltaisina kansalaisina ja heillä toki on aivan samat kansalaisoikeudet ja oikeus ilmaista itseään kuin kaikilla muillakin sitten vielä totean lopuksi että olen kyllä samaa mieltä siitä että niitä muita vaihtoehtoja meidän täytyisi saada ajatellen sitten kehitysmaita ja myös suomea että kenenkään ei ikään kuin tarvitsisi turvautua tällaiseen toimintaan oman toimeentulonsa turvaamiseksi

puhemies jos asia olisikin niin yksinkertainen että tämä laki ei vahingoittaisi seksityöntekijöitä niin minä en sitä vastustaisi ei vastustaisi koko kansainvälinen seksityöntekijöiden omien järjestöjen verkosto eivätkä vastustaisi länsimaissa käytännössä

jotka tekevät säännöllistä kenttätyötä seksityöntekijöiden parissa eivät vastustaisi kenttätyötä tekevät tutkijat lähestulkoon yksimielisesti mutta se tieto mitä meillä tällä hetkellä on vaikkakin se on viitteellistä ja usein mikrotason haastatteluihin perustuvaa tietoa yksiselitteisesti kuitenkin puhuu sen puolesta että hinnan tästä seksin oston kriminalisoinnista maksavat nimenomaan ne seksityöntekijät esimerkiksi sekä ruotsissa että norjassa kondomeja on käytetty todisteena todisteena seksin ostajia vastaan mikä on käytännössä johtanut siihen että ostajat eivät enää halua käyttää kondomeja mikä uhkaa seksityöntekijöiden terveyttä merkittävästi toisin kuin lakiesityksessä väitetään että seksityö ei ole painunut maan alle niin jos katsotaan tutkimuksen yleistä linjaa siellä on hyvin vahva näkemys siitä että tänä aikana ainakin seksityö on merkittävässä määrin siirtynyt kaduilta nettiin sitä onko se tapahtunut tämän lain seurauksena vai muista syistä me emme pysty arvioimaan ja toisaalta on siirrytty siirrytty indoors keikoista outcallseihin eli siis seksityöntekijät eivät ota kotona tai hotellihuoneessa vastaan koska pelkäävät poliisia nämä kaikki lisäävät väkivallan riskejä ja turvattomuutta seksityöntekijän kannalta he maksavat moraalipolitiikan hinnan jota poliitikot tässäkin salissa ajavat tai poliitikko